päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja lindtman
arvoisa puhemies sipilän hallitus ajaa ahkerien suomalaisten palkansaajien työehtojen heikentämistä kolmensadantuhannen palkansaajan irtisanomissuojaa halutaan heikentää tilanteessa jossa talous ja työllisyys kasvavat näillä toimilla hallitus on aiheuttanut työmarkkinoille vastakkainasettelua ja poikkeuksellisen jännitteisen tilanteen kaiken lisäksi tätä esitystä ajetaan erittäin hatarin työllisyysperustein tuntuu siltä että mistään ei tunnu löytyvän näyttöä sille että tämä esitys tämä esitys lisäisi työllisyyttä ei enää mistään muualta kuin ministereiden omista puheista hallitus onkin iltalehden tietojen mukaan kaunistellut tämän oman esityksensä työllisyysvaikutuksia arvoisa puhemies mtvn uutisten tietojen mukaan nyt pääministeri on valmis kutsumaan on kutsunut työmarkkinajärjestöt koolle käsittelemään tätä tilannetta on todettava että se on erittäin hyvä asia sitä me olemme tässä koko ajan viisi viikkoa esittäneet nyt kysymys kuuluu pääministeri sipilä oletteko nyt valmis aitoon keskusteluun tyhjältä pöydältä kuten puheenjohtaja rinne on

arvoisa puhemies sipilän hallitus haluaa edistää työllisyyttä sipilän hallitus haluaa madaltaa työllistämisen kynnystä arvoisa puhemies arvoisa edustaja tästä on myöskin näyttöjä seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste niistä olosuhteista mistä lähdettiin sataviisitoistatuhatta työtöntä on saanut töitä sitten on myöskin näyttöä siitä että se mitä ollaan tehty keskusteltu ja keskustellaanko jatkuvasti ollaan yhteydessä olen tälläkin viikolla itsekin tavannut kymmeniä liittojen edustajia ja yrittänyt ymmärtää mikä tässä kyseisessä laissa on kipukohta ja onko joitakin muita kipukohtia joihin voisimme hakea yhdessä ratkaisuja niitä haetaan tänäkin iltana ja ollaan haettu koko viikon ajan

nimenomaan tyhjältä pöydältä jotta tämä asia saataisiin ratkaistua mutta arvoisa pääministeri mitä tulee näihin työllisyysvaikutuksiin niin todella iltalehti on kertonut että alkuperäisessä luonnoksessa te totesitte rehellisesti hallituksen alkuperäisessä luonnoksessa todettiin rehellisesti että työllisyysvaikutusten arvio oli lähes nolla mikä käy ilmi teidän omista selvityksistänne jotka te itse tilasitte kahdelta riippumattomalta tutkijalta nyt tässä uudessa versiossa todetaan että nettotyöllisyysreaktio lienee pieni ja ja tämä tämä muutos on tehty osastolla josta on vastannut virkamies jolla on jolla on vahva tausta suomen yrittäjissä jolla on erittäin vahva intressi tässä asiassa pääministeri sipilä miksi hallitus kaunisteli irtisanomisesityksen työllisyysvaikutuksia ja kuka antoi määräyksen muuttaa näitä vaikutusarviointeja pääministeri vastaa koko hallituksen lainsäädäntötyöstä pyydän tähän vastausta

arvoisa puhemies nyt edustaja kyllä liikkuu oudolla alueella kun kyseenalaistetaan suomalaisen virkamiehen motiiveja tehdä lain perusteluja tämä on tämä on erittäin vakava asia pyydän edustajaa miettimään hyvin tarkasti sitä että mikä on tällaisen tällaisen väitteen taustalla silloin kun suomalainen virkamies tekee huolellista työtä siihen ei poliittisesti puututa se on selvä asia että että lain perustelut tehdään virkamiestyönä huolella ja itselläni on on erittäin korkea kunnioitus suomalaisten virkamiesten tekemää työtä kohtaan

herra puhemies jatkan tuosta mitä pääministeri sanoi koska itse olen siinä ministeriössä vastuussa näistä asioista joihin tässä viitataan virkamies on tehnyt virkavastuulla näitä asioita ja hallitus on ollut näissä arvioissaan rehellinen se on kertonut mitkä ne vaikutukset ovat me olemme teettäneet tutkimuksia emme ole millään lailla koettaneet näyttää että nämä olisivat parempia näissä on myös esitetty useita arvioita sellaisilta tahoilta julkisuudessa jotka nyt eivät ole välttämättä olleet niitä mihin usein vedotaan suomen yrittäjiltä on tullut omia arvioita hallitus on niitäkin kuunnellut ottanut huomioon ja kertonut rehellisesti että näyttää siltä että on

edustaja lindtmania tässä maltillisuuteen silloin kun lähdetään tuollaisille vesille
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa arvoisa puhemies hyvät ministerit te jätätte nyt vastaamatta siihen kysymykseen miksi näitä arvioita matkan varrella muutettiin vaikka uusia tutkimuksia ei ole tullut tietoon ainakaan niin että te olisitte siitä kertoneet siis muistutan vielä te olette tilanneet kaksi riippumatonta ulkopuolista arviota siitä parantaako kolmensadantuhannen ahkeran palkansaajan isän ja äidin työsuhdeturvan heikentäminen yön yli mentäessä työllisyyttä toisen mukaan tulos on nolla ja toisen mukaan hyvin pieni elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti penna urrila toteaa yksiselitteisesti hallituksen itsensä tilaamat laskelmat eivät tue pääministerin väitettä ja siitä huolimatta nyt tässä uudessa esityksessä on eri käsitys työllisyysvaikutuksista minkä takia arviointia näistä vaikutuksista on muutettu

näitä on totta kai tässä matkan varrella tarkennettu ei niitä vaikutuksia ole millään millään lailla pyritty peittelemään me olemme rehellisesti kertoneet sen mitä tutkimuksissa on saatu selville me olemme myös laajentaneet näitä näkemyksiä ja olemme sanoneet ihan rehellisesti sen mikä se tulos on mutta olemme myös tuoneet siihen uusia uusia muun muassa tämä työn tuottavuus on nostettu tähän esille eli on aika mahdotonta lähteä yksityiskohtaisesti kertomaan minkä näköisiä työllisyysvaikutuksia on noin niin kuin tuhansissa tai kymmenissätuhansissa mutta kyllä hallitus uskoo siihen että näillä toimenpiteillä me saamme työllistämiskynnystä alas ja sitä kautta työllisyyttä

todellakin tämän kiistanalaisen ehdotuksen tärkein peruste on ollut se että se edistäisi työllisyyttä ja nyt on kyllä hämmentävää todeta että kun hallituksen omat selvitykset kertovat että näin ei ole että tällä ei ole työllisyysmerkitystä ja kun sama informaatio tulee työmarkkinajärjestöiltä niin tätä kuitenkin jostain käsittämättömästä syystä viedään eteenpäin väkisten siitä ei uskalleta eikä haluta luopua työministeri lindström sanoi tammikuussa itse ettei ole tarvetta irtisanomissuojan heikentämiseen te sanoitte tammikuussa tänä vuonna ettei ole tarvetta irtisanomissuojan heikentämiseen sitten tultiin huhtikuuhun ja hallituksen kehysriiheen ja yhtäkkiä olikin tarve ryhtyä heikentämään sekä nuorten osalta nuorten työehtoja että sitten pienissä yrityksissä olevien työsuhdeturvaa mitä tapahtui ministeri lindström tammikuun ja huhtikuun välillä mistä tämä tarve yhtäkkiä tuli

puhemies se tarve tuli siitä että alun perin hallitus keskusteli paikallisen sopimisen edistämisestä ja kun siinä ei päästy yksimielisyyteen niin piti tuoda uusia keinoja pöytään koska hallituksen vastuulla on työllisyyden pöytään tulivat nämä kaksi keinoa joista toinen on nyt sitten pois ja enää jäljellä on tämä yksi josta on sitten tullut tämä riita tämä on se tausta ja tämän olen rehellisesti kertonut julkisuuteen millään lailla peittelemättä

arvoisa herra puhemies te ministeri lindström sanotte nyt että piti vain keksiä jotain ja toisaalta te kerroitte aikaisemmin että tällä teidän keksimällänne keinolla on minimaaliset vaikutukset minimaaliset vaikutukset sanoitte äsken ja näiden minimaalisten vaikutusten vuoksi te olette ajamassa meidän työmarkkinat sekaisin teidän omat niin kuin on kuultu sanovat että tällä ei ole työllisyysvaikutuksia siitä huolimatta pääministeri sipilä te puhuitte viimeksi tiistaina tämän työllisyysvaikutuksista vaikka teidän omat selvityksenne kertovat toista nyt minun kysymykseni vakava kysymykseni on se että kun pääministerin tehtävä olisi ohjata kansakuntaa kohti tyyntä

sanoa ruoria nyt pyörittävälle yrittäjien edustajalle pentikäiselle että siirtykää sivuun minä vien tämän nyt tyynelle vedetään pois tämä teidän yrittäjäesityksenne jolla ei ole työllisyysvaikutuksia ja joka panee koko kansakunnan sekaisin
arvoisa puhemies ensinnäkään ei ole mitään yrittäjien ehdotuksia vaan on vain vain hallituksen esityksiä jotka ovat tällä hetkellä arviointineuvostossa työllisyysvaikutusten arviointi silloin kun tehdään pieniä työmarkkinamuutoksia niin kuin tämäkin on on erittäin vaikeaa tässäkin tapauksessa on arvioitu että pitkäaikaistyöttömyyteen tällä on positiivinen vaikutus ja samoin tuottavuuteen ja sitä kautta pitkän aikavälin

työllistämiskynnysten alentamiseen näin on sanottu melkein jokaisesta hallituksen kymmenistä toimista että tällä ei ole vaikutusta tällä ei ole vaikutusta tällä ei ole vaikutusta mutta nyt kun on tutkittu mikä vaikutus näillä hallituksen toimilla on ollut niin kolmekymmentäkolmetuhatta viiva neljäkymmentäkaksituhatta työpaikkaa on syntynyt näitten pienten toimien ansiosta joita on tehty muutama kymmenen ja sen lisäksi tämän kiky sopimuksen jota arvosteltiin myöskin on arvioitu tuoneen kolmekymmentätuhatta viiva neljäkymmentätuhatta työpaikkaa

arvoisa puhemies sanotaan että merellä myrskyjä nousee mutta ne myös aina laskevat nyt voisimme tietysti vauhdittaa sitä myrskyä ja ajaa rauhaisaan satamaan oikeastaan kysyisin pääministeriltä ja koko eduskunnalta voisimmeko me antaa täältä yhteisen viestin ja kehottaa osapuolia nyt yhteiseen sopimuspöytään itse kiitän pääministeriä viime viikolla a studiossa esititte puheenjohtaja rinteelle ehdotuksen ja pyysitte kättä päälle että otettaisiin vähän rauhallisemmin ja lähdettäisiin alkulähteille itse oikeastaan yllätyin siitä että isoin oppositiopuolue ei tarttunut tähän koska itse olisin tarttunut ja sanonut teille että jos saatte suomen yrittäjät mukaan siihen että saadaan luottamusmiesjärjestelmä sinne niin eiköhän lähdetä hommiin tämä olisi merkittävä signaali jos koko eduskunta nyt lopettaisi tämän kinaamisen ja annettaisiin yhdessä viesti että sopikaa asioista jaaha
kukahan tähän vastaisi tuli pääministerin nimi ja rinteen nimi mutta pääministeri kaiketi vastaa

lakiehdotushan lähti sen perään kun me me neuvottelimme työmarkkinajärjestöjen kanssa kolmikannassa puolitoista vuotta siitä voisiko työehtosopimusten työaikalaissa olevia joustoja käyttää myöskin niissä yrityksissä jotka eivät ole järjestäytyneitä ja työntekijöiden toimesta jotka eivät ole järjestäytyneitä eivätkä kuulu liittoon ja työnantajien jotka eivät kuulu kuulu työnantajaliittoon mielestäni myöskin tässä järjestäytymättömässä kentässä pitäisi esimerkiksi työaikapankkeja pystyä soveltamaan ihan samalla tavalla kuin niissä yrityksissä jotka kuuluvat elinkeinoelämän keskusliittoon ja tästä tässä oli alun perin kysymys tämä on pienempi pienempi asia mistä nyt puhutaan mutta senkin työllisyysvaikutukset ovat positiiviset ainakin pitkällä

arvoisa puhemies tilanne työmarkkinoilla on kyllä huolestuttava ja olisin pääministeriltä kysynyt oikeastaan kahta asiaa puhutaan paljon lobbarien vallasta ja siitä miten lobbarit vaikuttavat meihin poliitikkoihin ja ehkä hallitukseenkin tässä yhteydessä on tietysti noussut suomen yrittäjien rooli esille haluaisitteko kuvata jollain tavalla hallituksen suhdetta nyt suomen yrittäjiin ja näihin ehdotuksiin on syntynyt mielikuva että se on hyvin läheinen ehkä jopa liian läheinen tässä kysymyksessä syntyy kansalaisille mielikuva että ajetaan jonkun järjestön etuja ei kansakunnan etuja toinen kysymys joka minulla on liittyy tähän uusien ratkaisujen torjumiseen kun työmarkkinajärjestöjen piirissä käytiin neuvotteluja mahdollisista uusista ratkaisuista te pääministeri ennen kuin niitä oli syntynyt torjuitte tällaisen ajatuksen miksi

arvoisa puhemies täytyy sanoa että tässä pääministerin tehtävässä ehkä eniten on on yllättänyt se edunvalvonnan määrä suomessa kuinka voimakkaasti etuja etuja suomessa valvotaan mutta kyllä minun täytyy sanoa että näitten kysymysten yhteydessä olen paljon paljon enemmän tavannut palkansaajien edustajia kuin työnantajien edustajia paljon enemmän esimerkiksi tällä viikolla kymmeniä palkansaajien liittojen liittojen edustajia yrittäjien edustajia en ole tavannut kertaakaan tällä viikolla mutta sitten uusiin ratkaisuihin keskustelin erään liittojohtajan kanssa maanantaina tästä kysymyksestä elikkä määräaikaisten työsopimusten käytön laajentamisesta ilman perusteita silloin jo sanoin että minulla on epäilyni tämän laajentamisen suhteen ja erityisesti tämä nuorten naisten työmarkkina aseman heikentäminen huolettaa siinä mutta kun esitys tulee niin toivottavasti nämä asiat ovat muuttuneet siitä kun itse kuulin esityksestä

arvoisa puhemies sataviisitoistatuhatta työllistä lisää aika monen sukulaismies nainen tai naapurin arska päässyt työn syrjään kiinni eli kyllä tässä hallituspolitiikassa työllisyyden suhteen jotain on tehty oikeinkin ehkä aika paljonkin mutta tällä hetkellä kuitenkin työmarkkinoilla on kieltämättä jännitteinen tilanne ja lakkojakin lakko oikeus arvoisa puhemies on tietenkin perusteltu mutta toivottavaa olisi että sitä vain hyvin harkiten käytettäisiin lakoista nimittäin kärsivät hyvin usein täysin viattomat ja sivulliset niin on käynyt tälläkin viikolla ja se taitaa olla tilanne aivan tälläkin hetkellä arvoisa puhemies suurta lakkoaaltoa emme kyllä tähän maahan kaipaa se pitää välttää siksi kysynkin pääministeriltä onko hallitus omalta osaltaan hakemassa aktiivisesti ratkaisua jolla lakkoilu loppuu sopu syntyy ja työrauha maahan palaa
arvoisa puhemies niin kuin edustaja kaikkonen totesi työllisyys on kasvanut suomessa noin sadallaviidellätoistatuhannella työllisellä siitä kun aloitimme työllisyysaste joka on tietenkin pelkkä numero on noussut neljällä prosenttiyksiköllä kun aloitimme kesäkuussa kaksituhattaviisitoista se oli kuusikymmentäseitsemän pilkku seitsemän nyt on seitsemänkymmentäyksi pilkku seitsemän ja yksi prosenttiyksikkö on noin kolmekymmentäviisituhatta kotia joissa elämä on muuttunut ja ja tulotaso noussut noin tuhat euroa kuukaudessa yksi prosenttiyksikkö eli eli eteenpäin on päästy mutta se on selvä asia että kaikissa tilanteissa minulla pääministerinä ja meillä koko hallituksena on velvollisuus tehdä kaikkemme että yhteiskuntarauha säilyy ja hakea siihen ratkaisua aktiivisesti vaikka vaikka varsinaisia neuvotteluja ei ole haluttu käynnistää hallitus on on ollut aktiivinen ja tapaa osapuolia aktiivisesti ja kaikkiin kutsuihin mitä minulle on tullut olen vastannut positiivisesti

arvoisa puhemies olen tässä salissa aikaisemminkin sanonut että jos tässä yhteiskunnan päätöksenteossa puuttuu toistemme arvostus kyky yhteistyöhön ja ymmärtäminen ja kyky tehdä yhteistyötä niin puuttuvat kaikki keskeiset päätöksenteon perusteet me me elämme nyt vähän sellaista vaihetta olemme rapauttaneet näitä meidän vahvuuksiamme kun on käynyt ilmi että tämä irtisanomislainsäädännön heikentäminen palkansaajien kannalta ei johda toivottuihin työllisyysvaikutuksiin niin on tietysti tärkeätä että etsitään uusia vaihtoehtoja toivon että siihen vaihtoehtojen etsimiseen kaikki suhtautuvat kaikella asiallisuudella ja jos palkansaajajärjestöjen työnantajajärjestöjen varsinaisten sopijapuolien sopijapuolien kesken tulee rakentavia ehdotuksia niin toivon että niitä ei etukäteen tyrmätä vain sen takia että halutaan tyrmätä muistuttaisin myös siitä että kun kiky sopimus tehtiin niin silloin käsiteltiin myös paikallisen sopimisen pelisääntöjä ja silloin kaksituhattakuusitoista kesäkuussa pääministeri te itse totesitte että se malli joka silloin rakennettiin on hyvä yrittäjien kannalta yrittäjien pitäisi siihen tarttua ja vähän moititte että miksi ei tartuttu jos työaikalaki tulisi nyt käsittelyyn niin olisitteko te valmiit sen saman pelisäännön rakentamaan sinne uuteen työaikalakiin
arvoisa puhemies olen edustajan kanssa täsmälleen samaa mieltä tästä arvostuksesta ja ja yhteistyökyvystä sitä haluamme kaikin tavoin rakentaa ja haluamme haluamme yhdessä valmistella asioita mutta silloin kun valmistellaan asioita pitää myöskin hakea tulosta koska lähdimme niin syvältä tässä suomen työllisyystilanteessa niin edellytyksemme on se koska hallitus ja eduskunta vastaavat perustuslain mukaan siitä että suomen suomen työllisyysaste on riittävän korkea pystymme pitämään hyvinvointiyhteiskunnan

nyt on kovasti syytetty ja kritisoitu että tutkimukset eivät tue tätä että olisi lisää työllisyyttä jos kuitenkin katsoo niitä tutkimuksia vähän tarkemmin niin voi löytää myöskin aika monenlaisia tai erilaisiakin tulkintoja

nyt kun myöskin bengt holmström sanoi että meidän täytyisi siirtyä näihin uusiin työmarkkinoihin nyt täytyisi katsoa niitä maita jotka ovat kenties siirtyneet vähän vapaammille työmarkkinoille että mitä hyviä esimerkkejä me löytäisimme vaikka tanskasta
arvoisa puhemies olen itsekin keskustellut etlan edustajien kanssa tästä tästä lausunnosta ja siellä nimenomaan todetaan että tämä kyseinen kiistelty laki lisää tuottavuutta ja myöskin todennäköisesti parantaa pitkäaikaistyöttömyyttä pitkässä juoksussa

kaikkien näitten muutosten tavoitteena on se että me suomessa olisimme työntekijöiden kannalta siinä tilanteessa että työnantajat kilpailevat työntekijöistä ja syntyy työntekijöiden markkinat tällä hetkellä olemme jo hyvin lähellä sitä tilannetta monin paikoin suomessa on työvoimapula

ja tähän me pyrimme niin kuin täällä edustajat totesivat edellisessä keskustelussa kun keskusteltiin juuri tästä laista että tavoitteena on täystyöllisyys tämä on hallituksen tavoitteena täystyöllisyys suomessa ja sitä kautta myöskin työntekijöiden markkinat

arvoisa herra puhemies pääministeri kuvasi tuossa juuri että nyt meillä on työvoimapula jään pohtimaan mikä ratkaisu tämä on siihen työvoimapulaan siihen että me selviämme tästä eteenpäin suomi elää tällä hetkellä nousussa hallitus on tehnyt omia toimiaan työllisyys on parantunut kansainvälinen vienti vetää mutta mitä tekee hallitus pääministeri totesi täällä että neuvotteluja ei ole aloitettu olisiko nyt se hetki että me saamme rakennettua vientiteollisuudelle luotettavan huomisen eikä niin että oli luotettava huominen mutta hallitus omalla jääräpäisyydellään ajoi

arvoisa puhemies voisin tarttua tähän kun sanoitte tästä talouden tilasta miten vienti vetää ja työllisyys kehittyy siitä iso kiitos tietenkin kuuluu talouspolitiikalle ja hyvälle suhdanteelle maailmanlaajuisesti oikeille toimille mitä on tehty muun muassa kilpailukykysopimus joka nosti meidän elinkeinoelämän kilpailukyvyn siihen luokkaan että vienti lähti vetämään mutta nyt pitää katsoa vakavasti tämän päivän lukuja viimeiset työllisyystilastot kertovat sen että meidän työllisyyden parantuminen on hidastunut tilanteessa jossa meillä on kaksisataaseitsemänkymmentätuhatta työtöntä maassa kymmeniätuhansia avoimia paikkoja meillä on erittäin pahoja ongelmia kohtaannon kanssa meille tulee samaan aikaan viestejä siitä että yrityksillä on osaajapula samaan aikaan tulee viestejä yrityksiltä että he haluaisivat palkata mutta työllistämisen kynnys on liian korkea hallituksen velvollisuus on pitää huolta siitä että hyvä työllisyyskehitys jatkuu jotta ne kaksisataaseitsemänkymmentätuhatta vielä työttömänä olevaa ihmistä saavat töitä meidän on tehtävä näitä tekoja yksi kerrallaan yksi kerrallaan vietävä suomea eteenpäin jotta suomi pärjää ja hyvinvointi säilyy

kun olen liikkunut kentällä niin yrittäjiltä tulee suoraa palautetta he tarvitsevat osaavaa työvoimaa ja siihen pitäisi meidän nyt panostaa nyt tämä kysymys valitettavasti vie aikaa ja energiaa sekä hallitukselta että työmarkkinajärjestöiltä eikö hallitus olisi nyt parasta yrittää löytää se ratkaisu yrittää sillä tavalla että ei suljeta mitään vaihtoehtoja pois vaan avoimella mielellä mennään neuvottelupöytiin ja tämä koskee myös toista osapuolta eikö ole niin että joskus laiha sopu on parempi kuin lihava riita

arvoisa herra puhemies erittäin hyvä kysymys edustaja henrikssonilta

ihan totta se mitä sanoitte minulla on itselläni semmoinen lähestymistapa nyt näihin ongelmiin että minä en halua käydä julkisuudessa mitään neuvotteluja ja keskusteluja mutta mitään vaihtoehtoa mitä edustaja ihalainenkin tässä esitti ei etukäteen tietenkään pidä tyrmätä kaikki täytyy katsoa maltilla sen suhteen mikä niitten vaikutus ehkä olisi eikä pidä etukäteen tyrmätä minä ainakin olen tähän valmis ja ja niin on hallitus koko ajan nyt pyrkinyt viestittämään että tuokaa esityksiä eiväthän meille nyt keinot ole tässä se pääasia vaan pääasia on se että saadaan sellaisia vaikuttavia toimia eteenpäin minun mielestäni tämä huoli on ihan aiheellinen meillä jäi toisella neljänneksellä kuusikymmentäkaksituhatta työpaikkaa täyttämättä näitten rekrytointiongelmien takia

pääministeri sipilä kyllä minä ymmärrän että teidän näkökulmastanne tämä tuntuu pieneltä kun kuuntelee ministereitten puheita niin eihän tämä lisää työllisyyttä tai jos lisää niin minimaalisesti niin kuin täällä on työministeri todennut minä haluaisin kuitenkin tuoda toisen näkökulman tähän yli kolmesataatuhatta ihmistä kokee tällä hetkellä epävarmuutta turvattomuutta sen takia että teidän esityksenne on pöydässä ja samaan aikaan täytyy todeta se että eihän tämä helpota niitten yrittäjienkään asemaa edelleenkin on uusi laki sovellettavana työpaikalla edelleenkin oikeudenkäyntejä tulee jos ei olla samaa mieltä ja tämä johtaa vielä siihen että korkeimmasta oikeudesta asti haetaan tulkintaa kun on uutta lainsäädäntöä kallista älyttömän kallista tehotonta toimintaa pääministeri sipilä kysyn teiltä nyt kun te sanoitte epävirallisista keskusteluista ja niin edelleen oletteko te valmis tänä iltana puhtaalta pöydältä käynnistämään neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa tästä asiasta
arvoisa puhemies tänä iltana on tarkoitus tarkoitus keskustella kesärannan puhtaalla pöydällä asioista asioista hyvin avoimesti ja ja näin on tehty tähänkin saakka eli eli joka ikisessä tapaamisessa olen hyvin tarkkaavaisesti yrittänyt kuunnella ja ymmärtää mikä tässä on se kipukohta ja onko aikaisemmissa toimissa jotakin sellaista joka olisi kipua aiheuttanut ja näistä asioista ruvetaan sitten sorvaamaan sopua toivottavasti tänä iltana päästään siihen vaiheeseen että että sopua päästään sorvaamaan ei tässä ole kysymys mistään muusta kuin siitä että

henkilöperusteisessa irtisanomistilanteessa jollakin tavalla otettaisiin se yrityksen koko huomioon pelkästään siitä on tässä asiassa

vaalikauden alkaessa talous ja työllisyys olivat syvässä kriisissä useilla kipeillä toimenpiteillä perussuomalaisten ollessa hallituksessa saatiin työmarkkinoille rauha ja luotiin luottamussopimus yhteiskuntaan ja tulokset olivat hyvät tänä syksynä teidän hallituksenne herra pääministeri on tuhonnut tuon luottamuksen ja työrauhan epävarmuus ja vastakkainasettelu vaarantavat talouden ja työllisyyden myönteisen kehityksen kaikki ovat nyt häviäjiä jopa lapset ja vanhukset jotka ovat jääneet ilman ruokaa jokainen meistä tunnustaa että pienissä yrityksissä hankalan työntekijän sijoittaminen uusiin tehtäviin on mahdotonta ja irtisanomiseen sisältyy isoja taloudellisia riskejä pienet yritykset tarvitsevat oikeudellisia neuvoja ja apua näissä tilanteissa jotta oikeusjutut voidaan ennalta ehkäistä oletteko herra pääministeri valmis toimimaan siten että pienille yrityksille järjestetään sopivalla tavalla oikeudellista neuvontaa ja apua työsuhteita koskevissa vaikeissa tilanteissa näpertelyn sijaan
pääministeri vai oikeusministeri pääministeri näköjään nousee
arvoisa puhemies te kuvasitte hyvin sitä pienen yrityksen tilannetta niin kuin tuossa viimeisessä vastauksessani edelliseen kysymykseen yritin valottaa tässä ainoana tarkoituksena on se että yrityksen koko työntekijöiden lukumäärä otetaan huomioon kun näitä asioita arvioidaan mistään muusta ei ole kysymys kuin tästä minun mielestäni tämä on hyvin järkeenkäypää ja täältäkin tuli nyökyttelyä kun kun sanoin että tästä tässä on kysymys myöskin tänä iltana keskustellaan tästä kysymyksestä miten me voisimme pientä yritystä helpottaa siinä tilanteessa kun kun kuvaamanne riskit toteutuvat no sitten on näissä keskusteluissa kyllä kyllä tullut paljon esille myöskin sitä että pienissä yrityksissä on osaamattomuutta koskien esimerkiksi

arvoisa puhemies suomessa työpaikat syntyvät yhä herkemmin pienyrityksiin ja kaikki mahdolliset keinot on tehtävä näitä työpaikkoja sinne voi syntyä työllistämiskynnysten alentaminen on yksi keino vauhdittaa tätä työtä samaan aikaan pitää tietysti pohtia kuinka kyetään helpottamaan näissä riitatilanteissa esimerkiksi pienyrittäjän tilannetta ja miten hän saa helpommin oikeudellistakin apua oikeusturvavakuutukset ovat tähän yksi jo käytössä oleva keino asianajajan palkkaaminen tietysti yksi keino mutta varmasti pitää tulevina vuosina pohtia täytyykö vaikka tätä oikeusturvan vakuutuspuolta vielä kehittää on aika haasteellista ryhtyä antamaan vaikka tuosta noin vain ilmaista oikeusapua yleisesti kaikkiin asioihin mutta valtiovallan puolelta tietysti voisi olla syytä jonkunlaista neuvontaa enemmän tarjota työoikeudellisiin kysymyksiin jos tällaista enemmänkin ilmenee mutta asianajotoiminta on sitä varten tällä hetkellä tarkoitettu
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta myönnän yhden lisäkysymyksen

puhemies tietyillä aloilla on työvoimapula niin kuin tässä on kuultu mutta samaan aikaan työttömyys suomessa on edelleen liian korkealla tasolla pienemmissä pienemmissä kasvuyrityksissä yrittäjät päättävät usein hoitaa työt itse sen sijaan että ottaisivat työntekijän palkkaamisesta syntyvän riskin kantaakseen tästähän on kyse vaihtoehtoisesti yrittäjät käyttävät henkilöstöpalveluyritysten vuokratyövoimaa tämä on johtanut siihen että suomessa on tällä hetkellä

jäsenenä ekssa ja suomen yrittäjät on ikään kuin kirosana tässä salissa monille että se ei saisi olla lobbaamassa vaikka se edustaa yli sataatuhatta pienyrittäjää kysyn onko järjestelmä tasapainossa
arvoisa puhemies ei näissä pöydissä ole kaikkien yritysten edustus eikä kaikkien työntekijöiden edustus se meidän on vain tunnustettava että näin on sillekin asialle olisi hyvä että tässä salissa hyvin maltillisesti löydettäisiin ja etsittäisiin ratkaisuja että miten kaikki työnantajat ja työntekijät olisivat tasa tasa arvoisesti soveltamassa esimerkiksi kaikkia niitä joustoja mitä työehtosopimuksissa sovitaan

esimerkiksi osatyökykyisiin että kun teemme seuraavaksi sotu uudistusta niin miten löydämme semmoisen ratkaisun että että osa palkanmuodostuksesta on sosiaaliturvaa esimerkiksi perustuloa ja osa sitten työkykyä vastaavaa osuutta osuutta palkasta nämä nämä ovat niitä tämän salin kysymyksiä että miten löydämme näihin ratkaisuja ja yhä useammalle suomalaiselle

seuraava kysymys edustaja alanko kahiluoto
arvoisa puhemies viime viikon ilmastomarssi osoittaa että ihmiset odottavat poliitikoilta konkreettisia toimenpiteitä kaikkia politiikan aloja pitäisi tarkastella ilmastonmuutoksen näkökulmasta myös työllisyyspolitiikkaa millaisten työpaikkojen syntymistä valtion on mielekästä tukea ja miten työllisyyspolitiikkaa voisi tukea siirtymään kohti hiilineutraalia suomea hallitus ei kuitenkaan ole kyennyt leikkaamaan ympäristölle haitallisia yritystukia fossiiliset polttoaineet saavat edelleen vuosittain noin miljardin euron verran verotukia huomattava huomattava mahdollisuus kasvattaa ilmastoystävällisempää taloutta ja vientiä olisi panostaa luoviin aloihin jo nyt luovat alat muodostavat noin kolme prosenttia suomen bruttokansantuotteesta osuus voisi kuitenkin olla suurempi se on alempi kuin muissa pohjoismaissa kysynkin asiasta vastaavalta ministeriltä miten hallitus aikoo toimia nostaakseen luovat alat ja kulttuurin elinkeinopolitiikan kehittämisalueeksi pohjoismaiselle tasolle

arvoisa puhemies joo luova ministeri vastaa eli kulttuuriministerin toimialaan kuuluvat esimerkiksi tekijänoikeusasiat ja tältä osin myös eun sisämarkkina asiat nimenomaan kolme prosenttia suomen bruttokansantuotteesta on jo nyt kulttuurialaa silti kulttuurialalla työskentelee vähemmän ihmisiä kuin ennen taantumaa on aivan selvää että meidän kulttuuriala jolla on vahvaa vientipotentiaalia pystyisi olemaan entistä suurempi siihen tarvitaan paitsi eun sisämarkkinat myös ihan tällaisia tylsiä hallinnollisia uudistuksia kuin nimenomaan näiden tekijänoikeuksien selkeyttä sitä että tekijät todella saavat rahaa siitä että he tuottavat sisältöä mikä on nykyään suuri haaste näiden uusien alustojen kautta

heiltä jäävät saamatta heidän rehelliset tulonsa toisekseen tarvitaan tietysti tätä perinteistä valtionosuusjärjestelmän uudistamista eli myös kulttuurin tukemista mihin on tehty uudistuksia tällä vaalikaudella ja ohjattu lisää resursseja kulttuurialan yrittäjyys on kaikkein tärkein asia siinä täytyy kehittää niitä samoja asioita kuin pienyrittäjällä ylipäänsä eli muun muassa sosiaaliturvan yhdenvertaisuutta palkansaajan kanssa
pyydän nyt niitä edustajia jotka

lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta myönnän yhden lisäkysymyksen

arvoisa puhemies kun puhutaan luovista aloista niin pitää muistaa että kysymys on kulttuurista musiikista pelialasta ja niin edelleen se on hyvin laaja käsite jo pelkästään musiikin alan kokonaisarvo suomessa on yli yhdeksänsataa miljoonaa kun katsomme ruotsia siellä puhumme äkkiä miljardista kahdesta miljardista jopa kolmesta miljardista joten voi kysyä miksi ne ruotsalaiset nyt ovat osanneet kaupallistaa musiikkia paljon paremmin kuin me olisin kysynytkin elinkeinoministeriltä kun te vastaatte elinkeinopolitiikasta ja suomen viennistä miten te näkisitte sen että luovista aloista kaiken kaikkiaan ei vain pelialasta vaan myös musiikista ja kulttuurista tehtäisiin todellinen suomen viennin moottori siten että me voisimme haastaa ruotsin ja muitakin maita

arvoisa herra puhemies edustaja skinnari on täsmälleen oikeassa luovia aloja tulee huomattavasti enemmän käyttää muun maussa maabrändin luomiseen ja aiemmassa edustaja alanko

selkeästi yhteen me olemme työ ja elinkeinoministeriössä reagoineet tilanteeseen sillä tavalla että business finlandissa on tällä hetkellä luovien alojen ohjelma eli business finland on se joka on tukemassa sitä mehän toimme aiemmin yhdessä okmn kanssa yhteisen elokuvatuotantotuen joka on ollut erittäin menestyksellinen kuten tiedätte tänä päivänä suomessa kuvataan ulkomaisia elokuvatuotantoja tv sarjoja kotimaisia ja tämä on ollut ollut tietyllä tavalla yksi menestysosa suomalaista

kysymys edustaja mustajärvi
arvoisa puhemies suomi osallistuu kansainväliseen sotaharjoitukseen joka on kylmän sodan jälkeen suurin harjoitus siihen osallistuu neljäkymmentäviisituhatta sotilasta ja kolmekymmentä maata sotilaallista voimaa näytetään nyt aivan liikaa sekä idässä että lännessä kilpavarustelu ei lisää vakautta eikä turvallisuutta suomessa kansainväliset sotaharjoitukset ovat yksi tapa integroida suomea lähemmäs sotilasliittoa jokin aika sitten suomeen yritettiin tuoda b viisikymmentäkaksi pommikoneita kysymys kuuluu onko suomi muuttamassa ulko ja turvallisuuspoliittista linjaansa ja valmistelemassa sellaista sotaharjoitusta jonka johtovastuussa olisikin joku muu maa kuin suomi ja joka järjestettäisiin suomessa

arvoisa puhemies suomi osallistuu trident juncture harjoitukseen yhdessä ruotsin kanssa ja omista lähtökohdistaan mitä tulee suomessa järjestettävään harjoitustoimintaan se on suomen järjestämää esimerkiksi vuodelle kaksituhattakaksikymmentäyksi kansallisen pääsotaharjoituksen yhteyteen järjestetään kansainvälinen ulottuvuus johon toivomme osallistuvan myös noin kolmetuhatta sotilasta meille keskeisistä kumppanimaista lähinnä itämeren valtioista yhdysvalloista isosta britanniasta

sen takia me harjoittelemme että meillä on yhteensopivuutta ja jotta viimeisin puolustusvoimien lakisääteinen tehtävä kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen olisi tarpeen vaatiessa mahdollista

arvoisa puhemies minusta tätä keskustelua on hyvä käydä on tärkeää että keskustelu pysyy kuitenkin rauhallisena ja tyynenä eikä puhuta esimerkiksi sellaisista asejärjestelmistä joita b viisikymmentäkaksi koneen tuominen suomeen merkitsisi sellaista ei ole kenenkään suunnitelmissa olemassa ja sen takia on tietysti perusteetonta vedota sellaiseen pitäisin tärkeänä herra ministeri sitä että suomella on aktiivinen jatkuva toiminta kansainvälisesti muiden saman arvopohjan omaavien maiden kanssa tavalla joka merkitsee sitä että suomen omasta puolustuskyvystä lähtien harjoitellaan kansainvälisesti niiden maiden kanssa joilla on on samantyyppiset turvallisuuspoliittiset intressit toivon että tässä otetaan huomioon sekä itämeren alue että pohjoisen jäämeren alue jossa toimitaan tavalla joka lisää suomen turvallisuutta ja ja toivon että tämä on se peruslähtökohta myöskin jatkossa
arvoisa puhemies edustaja kanervalla oli aivan oikea näkemys tästä asiasta ja vahvistan tämän tiedon että missään vaiheessa yhdysvaltalaista b viisikymmentäkaksi pommikonetta ei suomi ollut tänne ottamassa harjoitteluun sen sijaan ymmärtääkseni ruotsin yllä se on lentänyt sen sijaan meillä oli viidennen sukupolven fmiinus kaksikymmentäkaksi raptor ilmaherruushävittäjä

suomessa käymässä ja saimme siitä arvokasta kokemusta myös tulevaan hx hankkeeseen eli hornetien korvaamiseen

kysymys edustaja räsänen arvoisa
puhemies tilastokeskuksen mukaan tammi syyskuussa on syntynyt yli kaksituhatta lasta vähemmän kuin viime vuonna tähän aikaan ja on pienempi kuin minään vuonna vuoden tuhatyhdeksänsataa jälkeen on monia syitä jotka vaikuttavat syntyvyyteen mutta kyllä hallitus valitettavasti tällä kaudella on tehnyt myös lukuisia lapsiperheiden toimeentuloon vaikuttavia sosiaalietuuksien leikkauksia ja muun muassa indeksijäädytyksen joka on vaikuttanut kielteisesti lapsilisien tärkeimmän lapsiperheiden etuuden reaaliarvoon

yli hallituskausien kattavan perhepoliittisen ohjelman miten suhtaudutte näihin ehdotuksiin
arvoisa puhemies hallituksen mielestä parasta suomalaista perhepolitiikkaa on sellainen jossa jokaiselle perheelle mahdollistetaan toive omasta lapsiluvusta ja sen toteutuminen suomalaisten toiveet ovat myös jonkin verran muuttuneet se näkyy näissä meitä nyt paljon ravistelevissa syntyvyystilastoissa ja olen hyvin iloinen tästäkin kysymyksestä ja sitä kautta aiheen esillä pitämisestä vastauksia ei ole vain yksi jos yksittäisen vastauksen joutuisin antamaan näkökulmani olisi hyvin toinen tämän vaalikauden toimiin on tietysti valitettavaa että on yksittäisiä sosiaalietuuksia joissa voidaan nähdä heikennyksiä lapsiperheille mutta kyllä suomalaisten lapsiperheiden näkökulmasta paras teko on tälläkin kyselytunnilla voimakkaasti esiin nousseet työpaikat ja sitä kautta monen perheen arjen toimeentulon aivan toisenlainen mahdollistaminen ilahdun myös siitä että tällä puheenvuorolla voinee tulkita sitoutuvan tämän hallituksen pohjatöihin lapsistrategiasta ja sitä kautta yli vaalikausien ulottuvaan strategiseen ajatteluun lapsiystävällisestä suomesta

arvoisa herra puhemies tässä salissa käsiteltiin joku päivä sitten tulevaisuusselontekoa tulevaisuutta on hyvin vaikea kuvitella jos lapset loppuvat suomesta minä olen sitä mieltä ja vihreät ovat sitä mieltä että riippumatta siitä keitä hallituksessa kulloinkin istuu ja mistä puolueista ministerit tulevat jokaisen poliitikon asia suomessa on rakentaa lapsiystävällistä suomea kaikin poliittisin toimin jotka siihen vaikuttavat on totta että lapsiperheiden eduista on leikattu eikä vanhempainvapaauudistusta saatu aikaan mutta luulenpa että yksi merkittävimmistä tekijöistä poliitikot voivat vaikuttaa on luoda tulevaisuudenuskoa nuorille suomalaisille lapsille ja nuorille ja perheen perustamisiässä oleville aikuisille suomalaisille mitä te näette hallitus ja ministeri saarikko mitkä olisivat sellaisia tulevaisuudenuskoa luovia tekijöitä joita me voisimme vielä ajaa tällä
arvoisa puhemies kiitos arvokkaasta puheenvuorosta tuohon näkemykseen meidän kaikkien on varmasti helppo yhtyä on ylipäätään ottaen hyvin oleellista miten tässä salissa ja yhteiskunnallisina vaikuttajina puhumme tulevaisuudesta tai lapsista osana yhteiskuntaa samalla korostan että puhe lapsista ja teot saisi kietoutua vain talouspolitiikan viittaan näkemyksenä siitä että lapset ovat hyvä investointi tulevaisuuteen lapsuudella on itseisarvo tässä ja nyt hyvän lapsuuden turvallisen kasvuympäristön turvaamisella siinä suomen keskeisimpiä voimavaroja ovat pitkän linjan sosiaalipolitiikan investoinnit aina kouluruokailusta äitiyspakkaukseen ja ennen kaikkea laadukas koulujärjestelmä tätä kaikkea hallitus on halunnut entisestään vahvistaa sillä näkökulmalla mikä liittyy ensinnäkin varhaiskasvatuspalveluiden parempaan saavutettavuuteen

seuraava kysymys edustaja mäkipää arvoisa
puhemies suomi vie puolustukseen tarkoitettuja suojamateriaaleja kuten suojausterästä ensiapuvälineitä ja lennokin katapultteja saudi arabiaan nykyiset vientiluvat ovat voimassa tämän vuoden loppuun saakka on jo pitkään ollut tiedossa että ihmisoikeuksien kuten sananvapauden kunnioittaminen on heikoissa kantimissa saudi arabiassa

tappavaa voimaa saudi arabiaan ei ole viety ollenkaan viime hallituskaudella kun oppositio oli hallituksessa myytiin kranaatinheittimiä eli ihan oikeita aseita kysyisinkin ministeri niinistöltä millä tavoin suomi harkitsee puolustustarvikkeiden lupien myöntämistä jatkossa nykyisten lupien umpeutuessa

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö kolme

arvoisa puhemies eduskunnan tarkastusvaliokunta otti asuntopolitiikan kehittämisen tarpeet omana asianaan tarkasteluun tämän päätöksen taustalla oli hyvin runsas julkinen keskustelu asuntopolitiikan suurista ongelmista asumisen huomattavasta kallistumisesta toisaalla ja sitten toisaalla tyhjenevien seutujen tyhjenevistä asunnoista valiokunta katsoi että on perusteltua tehdä kokonaisarvio eri puolilta tätä asiaa suuri vaikutus koko suomen pärjäämiseen ja kehittymiseen ja totta kai ihmisten hyvinvointiin aiheesta tehtiin erillinen tutkimus joka valmistui vuosi sitten syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista siinä käytiin lävitse erityisesti pääkaupunkiseudun asunto ongelmaa koska juuri tämä kallistumisen kehitys on täällä ollut kaikkein tuossa tutkimuksessa tehtiin useita kehittämisehdotuksia kaiken kaikkiaan kahdeksantoista ja valiokunta on käynyt omassa työssään niitä lävitse valiokunta kuunteli tämän teeman merkeissä kuuttakymmentäviittä asiantuntijaa ja sai kirjallisen lausunnon kolmeltakymmeneltäkuudelta taholta tässä työssä tuli paljon yhteistä kritiikkiä laajasti koko kentältä ennen muuta kritikoitiin sitä että kokonaisote asuntopolitiikassa puuttuu ja toisaalta myös sitä että monet päätökset ovat liian lyhytjänteisiä kritiikkiä tuli myös siitä että asuntopolitiikka on ennakoimatonta mikä vaikeuttaa uusien asuntojen rakentamista siihen että tällä alalla erityisesti vuokra asuntojen puolella voi pitkäjänteisesti toimia tässä mietinnössä on käyty sitten laajasti ongelmia lävitse ja on syytä sanoa heti kärkeen että on mielestäni erittäin arvokasta että mietintö on yksimielinen valiokunta teki paljon työtä ja sitten löysi aika lailla yhteisen sävelen keskeinen ongelma todellakin on tämä kysynnän ja tarjonnan kohtaanto ongelma ja tämä asuntomarkkinoiden eriytyminen näyttää pahenevan tiedämme tutkimustyöstä että neljälletoista kasvukeskukselle on keskittymässä erittäin merkittävä muuttoliike seuraavien parinkymmenen vuoden aikana oletetaan että asukasmäärä kasvaa yli kuudellasadallatuhannella ja samaan aikaan sitten toisaalla syntyy tilanne jossa maaseutua autioituu mutta keskisuuria kaupunkikeskuksiakin on huomattavissa vaikeuksissa jatkuessaan tämä kehitys korkeat asumiskustannukset toisaalla ja tyhjenevät asunnot toisaalla on sekä huomattava ongelma ihmisten kannalta myös taloudellisen kasvun ja suomen tulevan menestyksen pullonkaula

näiltä pohjilta valiokunta teki omat ehdotuksensa joita kuvaan seuraavassa lyhyesti ensinnäkin tähän lyhytjänteisyyden pulmaan valiokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy kannanotossaan ajatuksen siitä että laaditaan asuntopolitiikkaan kahdeksan vuoden kehittämisohjelma joka antaisi vakautta ja ennustettavuutta alan toimijoille ja joka johtaisi myös kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääntymiseen ja edelleen että tämä annettaisiin selontekona eduskuntaan jolloin koko eduskunta pääsisi ottamaan kantaa ja tämä selonteko annettaisiin eduskunnalle vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun mennessä osana tätä kahdeksan vuoden kehittämisohjelmaa tarvitaan eri asuinalueiden niin lähiöiden kuin muidenkin asuinalueiden myönteisen kehityksen tueksi ja erityisesti tämän eriytymiskehityksen ennaltaehkäisemiseksi laaja asuinalueiden kehittämisohjelma siinä pitää olla myös palveluiden turvaaminen asumisen hyvän tason mahdollistaminen ja asuinalueiden elinvoimaisuudesta huolehtiminen eduskunnalle ehdotetaan kannanottoa jossa tämän kehittämisohjelman yhteydessä selvitetään erikseen miten voidaan taantuvien alueiden asumisen ongelmia ehkäistä tämä vaatii elinkeino alue ja koulutuspoliittisia ratkaisuja valiokunta on on aikaisemmassa työssään käynyt tätä aika kohtuukokoisten ongelmissa olevien kaupunkikeskusten ja kaupunkiseutujen asiaa lävitse savonlinnan opettajakoulutuksen lakkauttamisen yhteydessä puhuimme tästä asiasta paljon kysymys että jos yksittäiset valtion organisaatiot tai valtion yliopistot tekevät ratkaisuja kapeasti omasta intressistään niin ne voivat päätyä sellaisiin vaihtoehtoihin jotka valtion kokonaisedun kannalta ovat kestämättömiä kun savonlinnassa lakkautetaan opettajakoulutus se se tarkoittaa satojen työpaikkojen menetystä ja lisäksi koko alueen elinvoima vaarantuu kun savonlinnassa puretaan kerrostaloja tämän seurauksena joensuuhun rakennetaan niitä yhteiskunnan tuella lisää muutaman sadan euron säästö yliopistokonsernin taseissa johtaa siihen että koko yhteiskunta kärsii miljoonien ja kymmenien miljoonien menetykset on siis katsottava tätäkin kokonaisuutta niin että tasapainoisesta aluekehityksestä huolehditaan sitten asumistukijärjestelmästä on paljon puhuttu se oli myös tässä selvityksessä tutkimuksessa yksi keskeinen asia meillähän on tällä hetkellä asumistukeen menevä potti aika merkittävä kahden miljardin euron suuruusluokkaa valiokunta päätyi siihen että on luontevaa että asumistukijärjestelmän kehittämiseen otetaan kantaa kun ensi vaalikaudella tehdään isompaa sosiaaliturvauudistusta nyt ei ollut siis syytä lähteä tekemään ehdotuksia asumistuen kehittämisestä kun tiedämme että sillä on tärkeä yhteys siihen miten koko sosiaaliturvajärjestelmä ensi vaalikaudella uudistetaan edelleen valiokunta ehdottaa että eduskunta ottaisi selkeän kannan kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra asuntotuotannon lisäämisestä erityisesti pääkaupunkiseudulla ja näillä kasvukeskusalueilla alueilla joilla vuokra asunnoista on tälläkin hetkellä huutava pula ja vuokrat ovat nousseet voimakkaasti kun koko maassa asumiskustannukset vievät keskimäärin noin neljäsosan kansalaisten käytettävissä olevista varoista helsingissä tämä luku on pienituloisten kohdalla lähes neljäkymmentä prosenttia mikä on todella kohtuuttoman suuri osuus valiokunta näkee ettei tähän ole muuta ratkaisua kuin asuntotuotannon lisääminen juuri täällä kohtuuhintaisen tuotannon puolella sitten läpikäynnissä kävi ilmeiseksi että kaikkien kasvukeskusten kannalta näillä niin sanotuilla mal sopimuksilla on erittäin suuri arvo nythän näitä on kehitelty eteenpäin ja niistä on tullut yhden sortin menestystarina kunnat sitoutuvat kaavoittamaan lisää asuntoja myös siihen että kaavoituksessa varataan tietty osuus kohtuuhintaiseen tuotantoon ja myös valtion tukemaan tuotantoon vastaavasti valtio on sitten tullut mukaan antamalla takeet infran rakentamisesta liikenneyhteyksistä mikä on mahdollistanut maan kaavoittamista kunnille näin on syntynyt win win tilanne valiokunta ehdottaa että tätä menettelyä jatketaan näitä tehdään pitkäaikaisemmiksi ja että valtio on myös valmis laajentamaan tätä mal sopimusmenettelyä uusille alueille valtion asuntorahastosta tässä yhteydessä myös oma selvitystyönsä ja käytiin keskustelu ja valiokunnan yksimielinen johtopäätös on että valtion asuntorahaston asema itsenäisenä toimijana tulee säilyttää ja että rahaston varallisuutta tulee käyttää nimenomaisesti asumiseen ja että edelleen tulee katsoa myös asuntorahaston tulovirtaa tulevaisuudessa miettiä uusia tulonlähteitä sitten on kysymys rakentamisen ja rakennusten käytön laatutilanteesta on edelleenkin murheellista että meillä on tämä homeongelma huolimatta eduskunnankin aikaisemmista kannanotoista se on hämmästyttävä ilmiö valiokunta ehdottaa eduskunnalle kannanottoa että tässä asiassa jatketaan laadun nostamista vastuiden selkeyttämistä ja erikseen valiokunta ehdottaa että eduskunta ottaisi kannan jossa hallitus velvoitetaan selvittämään minkälaista apua ja tukea homeloukkuun jääneet tarvitsevat samaten valiokunta otti myönteisen kannan osuuskuntamallin selvittämiseen yhtenä sosiaalisen asumisen ratkaisumuotona ja edelleen että asumisoikeusjärjestelmää on tarve jatkaa ja tätä koskevaa lainsäädäntöä on ensi vaalikaudella uudistettava kiitän valiokunnan jäseniä erinomaisen hyvästä yhteistyöstä uskon että yksimielinen mietintö ja sitä koskeva eduskunnan kannanotto antaa vahvan signaalin asuntopolitiikan uudistamiseen ensi vaalikaudella

debattiin sitten hetken päästä

arvoisa puhemies tarkastusvaliokunta on tehnyt suuren työn asuntopolitiikan tutkimusraportin ja asiantuntijakuulemisten pohjalta mietinnön kymmenen pontta ja suositukset tähtäävät kohtuuhintaisten asuntojen lisäämiseen lähiöiden kehittäminen on tärkeää sekä asuntojen sijainti joukkoliikenneyhteyksien että kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa lisätään pääkaupunkiseudulla ja muilla kasvavilla seuduilla vauhditamme myös hometalkoita vastuut rakentamisessa ja korjaamisessa on laitettava kuntoon keskeistä on maankäytön asumisen ja liikenteen mal sopimusten uudistaminen ja uudet keinot kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseen mal sopimusten kestoa halutaan pidentää ja laajentaa uusille kaupunkiseuduille maankäytön ja kaavoituksen edistämisellä on suuri merkitys tonttitarjonnalle ja riittävä tonttitarjonta on rakentamisen perusedellytys pitkäjänteinen asuntopolitiikan kehittämissuunnitelma on tarpeen sillä on merkitystä pienituloisille ihmisille jotta rahaa riittää ruokaan harrastuksiin ja muuhun elämään sillä on merkitystä myös kaupunkien ja ja yritysten työvoiman saannille perheet tarvitsevat asuntoja opiskelijoille tarvitaan lisää asuntoja ja ikääntyvälle väestölle esteettömiä asuntoja kehittämisohjelman osana tarvitaan selvitys kuinka elinkeino alue ja koulutuspolitiikalla voidaan ennalta ehkäistä taantuvien alueiden asumisen ongelmia tarkastusvaliokunnan mielestä valtion asuntorahasto on säilytettävä jatkossakin itsenäisenä rahastona se toimii kohtuuhintaisen asuntotuotannon puolesta niin korkea kuin matalasuhdanteissa uutena keinona asuntotuotannon edistämiseksi esitämme sosiaalisen asumisen osuuskuntamallia tärkeää on jatkaa home ja kosteustalkoita joita valiokunta vauhdittaa uudella ponnella esitämme että rakentamisen ja rakennusten käytön laatua selkeästi parannetaan sekä valvontaa ja vastuita selkeytetään lisäksi on selvitettävä minkälaista apua ja ja tukea homeloukkuun jääneet tarvitsevat laajassa mietinnössämme olemme huolissamme kehityksestä joka ajaa asuinalueiden eriytymiseen lähipalveluiden joukkoliikenteen mahdollisuuden harrastaa ja virkistäytyä lähimetsissä on oltava lähiöpolitiikan keskiössä asuinalueiden viihtyvyyteen on panostettava ja sosiaalista asuntotuotantoa on tärkeää sijoittaa eri paikkoihin asunnottomien yötä vietettiin juuri muistuttamaan heikoimmassa asemassa olevista lähimmäisistämme jokainen tarvitsee katon päänsä päälle ongelma keskittyy pääkaupunkiseudulle jossa asuminen on kallista valiokunta korostaa että panostuksia tulee lisätä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn asumisneuvonta on toimiva keino pikavippitoimintaa on suitsittava ja myös sosiaalipolitiikalla ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon tarjonnalla on merkitystä asunnottomuuden ehkäisyssä opiskelijoiden asuntotilanne on hälyttävä pääkaupunkiseudulla hoasin opiskelija asuntoihin oli vuoden kaksituhattakahdeksantoista elokuussa jonossa yli kymmenentuhatta hakijaa joista noin neljäsosa sai asunnon ensivaiheessa tuoreen selvityksen mukaan pääkaupunkiseudulla tulee lisätä opiskelija asuntoja vähintään noin kuudellatuhannella asunnolla kymmenen seuraavan vuoden aikana valiokunta kiinnittää huomiota myös ilmastonmuutoksen torjuntatoimien vaikutuksiin asuntopolitiikkaa kehitettäessä liikenne aiheuttaa noin viidenneksen suomen kasvihuonekaasupäästöistä kunnat voivat vaikuttaa päästöihin maankäyttöä ja liikennettä koskevilla ratkaisuilla rakentamisen ohjauksella hankinnoilla jätehuollolla ja neuvonnalla keskeistä on vaikuttaa mal sopimusten kautta kestävän yhdyskuntarakenteen syntymiseen tasapainoisella ja pitkäjänteisellä asunto ja aluepolitiikalla on mahdollista toisaalta turvata kasvavien alueiden riittävä asuntotarjonta ja ja toisaalta vastata taantuvien alueiden ongelmiin
arvoisat edustajat tässä vaikutti olevan suurta intomieltä pikaiseen debattiin esittelyn pohjalta käydään se nyt pyydän niitä jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa herra puhemies kiitoksia valiokunnan puheenjohtajalle me saimme yksimielisen mietinnön valmiiksi ja se on tietysti arvokasta kaiken kaikkiaan tässä tilanteessa minusta tässä on hyviä nostoja ollut selkeästi kyllä me tarvitsemme suomeen tämmöisen kokonaisvaltaisen suunnitelman asuntopolitiikan osalle pitkäjänteisyyttä vähän puuttuu tällä hetkellä ja sikäli tämä meidän valiokuntamme mietinnössä nostettu asia on tärkeä sitten itse olen miettinyt ja se on myös tässä valiokunnan mietinnössä nostettu esille mitä voisimme tehdä tälle kohtaanto ongelmalle ja tämän pääkaupunkiseudulle suuntautuvan muuttoliikkeen hidastamiseksi minusta äärettömän keskeisessä roolissa on elinkeinopolitiikan ja aluekehityspolitiikan sekä koulutuksen vahvistaminen myös näillä näillä syrjäisemmillä alueilla se tuo sinne kuitenkin työtä ja kun työpaikkoja siellä on niin sen jälkeen tätä muuttoliikettä tänne voidaan hidastaa se on ehkä tämä keskeisin viesti tässä asiassa minun mielestäni että sillä varmasti päästään kyllä eteenpäin

arvoisa herra puhemies myös minä haluan kiittää tarkastusvaliokuntaa erittäin hyvästä työstä tämä mietintö antaa erittäin hyvän pohjan kaikkia näitä kymmentä ehdotusta on hyvin helppo kannattaa erityisen iloinen olen tässä siitä että mal sopimus on nostettu esille koska se on todella hyvä porkkana jolla voidaan ohjata lisätä asuntotuotantoa sitouttaa kunnat ja tehdä se myös esimerkiksi ympäristöystävällisesti tarjoamalla porkkanaksi esimerkiksi kestävän joukkoliikenteen investointitukea raiteisiin tukea ja näin saadaan erittäin tasapainoinen kokonaisuus todella tärkeätä on tässä myös se että haetaan pitkäjänteisyyttä itse ajattelen että tähän mal sopimukseen voitaisiin ihan yhtä hyvin hakea vaikka vuosimäärä että kuinka pitkä sen pitäisi olla sen pituutta pitäisi kasvattaa ja sen sitovuutta pitäisi lisätä niin että niihin tuloksiin varmasti päästään ja molemmat pitävät se mihin tämä ei vielä vastaa ja mitä meidän pitää jatkossa sitten tässä tulevassa ohjelmassa pohtia on se että mitkä ovat ne yksittäiset keinot millä luodaan niitä kohtuuhintaisia neliöitä me emme pysty korkotuella rakentamaan maata niin täyteen että se yksinkertaisesti ratkaisee sen vaan täytyy löytää keinoja asumisen terveellisyyttä ja turvallisuutta vaarantamatta siihen miten se neliöhinta saadaan

arvoisa herra puhemies haluan antaa kiitosta tarkastusvaliokunnalle ja sen puheenjohtaja edustaja heinäluomalle hyvästä kokonaisuudesta isosta työstä asuntopolitiikan ympärillä meidän asuntopolitiikkamme on itse asiassa hyvin moniulotteinen ja ja on monta erilaista asiaa joita siinä pitää käsitellä olen näistä mal asioista täysin samaa mieltä kuin tässä edellä puhuneet niissä pitää entistä määrätietoisemmin edellyttää alueita rakentamaan kun meille tulee esimerkiksi uusia raidehankkeita ja muita mutta seuraava

pahan kerran suomalaisten niskaan ja toivon että tähän kiinnitetään erityisen suurta huomiota

ärade talman edustaja heinonen nosti esille tärkeän asian siis sen diskrepanssin sen välillä mitä rakentaminen maksaa eri puolilla maata ja mitä sitten valmiista talosta saa sen myytyään tämä on itsessään jo aika suuri este sille muuttoliikkeelle joka olisi tarpeen jotta jotta vaikka kohtaanto ongelma työmarkkinoilla parantuisi haluan nostaa esille yhden hyvän asian jonka valiokunta mietinnössään on on maininnut eli eli asuntopolitiikka myöskin suhdanteita tasaavana asiana jos me tarjontaa tuetulla asumisella lisäämme niin sehän toimii silloin kun suhdanne on heikko mutta jos me korkeasuhdanteessa sitä teemme niin silloin ei varsinaisesti asuntomäärää lisätä tämähän edellyttää ehkä vaikeitakin päätöksiä vaikeina aikoina silloin kun rahaa on niin silloin sitä mielellään lisätään mutta silloinhan sillä ei ole sitä vastaavaa tehoa tämä on ehkä hyvä muistaa silloin kun taas vääjäämättä jossain vaiheessa ollaan heikompien aikojen edessä

puhemies on todella arvokasta niin kuin täällä moni on kiittänyt että tarkastusvaliokunta jälleen kykeni tekemään yksimielisen mietinnön ja nämä valiokunnan johtopäätökset kannattaa kokonaisuudessaan kyllä kyllä lukea ja käydä läpi tämän tutkimushankkeen aikana ja valiokuntakäsittelyn aikana asiantuntijat ehkä kritisoivat asuntopolitiikkaamme erityisesti sen lyhytjännitteisyydestä tai semmoisesta kokonaisvaltaisuuden puutteesta ja sitä taustaa vasten on on erittäin tärkeää se mitä puheenjohtaja heinäluoma tuossa esittelypuheenvuorossaan painotti tämä uusi avaus kahdeksan vuoden on erittäin tervetullutta arvoisa puhemies olin viime viikolla asunnottomien yössä kirkkonummella ja tapasin siellä monia asunnottomia ihmisiä vanhuksia yksineläviä nuoria jopa lapsiperheitä ja tätäkin taustaa vasten on tärkeää että oikeista lääkkeistä meillä on nyt laaja konsensus ja se konsensus on se että asunnottomuuden poistamiseen ja asumisen kustannuksiin tarvitaan lisää asuntotuotantoa asuntotuotantoa ja erityisesti kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tarjontaa ja tämä valiokunnan mietintö tukee tätä kantaa

puhemies tämä tarkastusvaliokunnan raportti on mielenkiintoista luettavaa ja täytyykin ihmetellä kuinka me olemme onnistuneet kehittämään näinkin harvaan asuttuun maahan näin suuren ongelman asumisesta tässä selvityksessä käydään läpi laajalti asioita ja ehkä selvityksen laajuuden vuoksi jotenkin hieman näen tämän ongelman kovan ytimen hukkuvan varsinkin näissä toimenpide ehdotuksissa eli mielestäni tämä ongelma tulee aina pohjimmiltaan työstä työn saatavuudesta tai siellä missä töitä on tarjolla asumisen hinta on hyvinkin korkea kun töitä tuli tarjolle esimerkiksi uuteenkaupunkiin asumisen hinta nousi siellä hyvin voimakkaasti kun kysyntä oli kova mutta sitten taas toisaalta siellä missä ei ole töitä asuntojen hinnat voivat romahtaa aivan täydellisestikin eikä asuntoja saada kaupaksi

omana omana asianaan ottama asuntopolitiikan

otsikoitu tutkimus on erittäin laaja ja tarkka tästä otsikosta jos ottaa yhden k kirjaimen pois saadaan asuntopolitiikan kehittämisohjeet ja minusta tämä mietintö on niin laaja alainen ja aika tarkka että tätä voitaisiin käyttää myös asuntopolitiikan kehittämisohjeina mutta tähän kohtaanto ongelmaan mikä meillä on meillähän siellä syrjäseuduilla asuntojen hinnat laskevat ja sitten kasvukeskuksissa nousevat ja tämä johtuu monista eri tekijöistä kuten elinkeinoelämästä ja kaupungistumisesta mutta julkisen sektorin vastuu on mielestäni tässä äärimmäisen iso tähän minuuttiin ei ehdi kertoa tätä savonlinnan keissiä kovin paljon mutta se mitä me voimme ensisijaisesti tässä talossa tehdä tasapuolisesta alueitten kehittämisestä niin ettei ainakaan aiheuteta mitään tämmöistä äkkijyrkkää asuntomarkkinoilla tapahtuvaa negatiivista reaktiota

puhemies myös minusta on erittäin merkittävää että yksimielisesti tämä eduskunta hyväksyy nämä linjanvedot tulevaisuuteen täällä on monta tärkeää asiaa on rakentamisen laatua homekotiongelmaa ja

ulostulo sen suhteen että ei pidä mennä siihen ajatteluun että valtion asuntorahasto sulautettaisiin osaksi valtion budjettia näitähän uhkauksia aina välillä kuuluu puheenjohtaja heinäluoma tuossa jo viittasi siihen että tärkeää on myös se että tässä linjataan siitä että me tulevaisuudessakin turvaamme valtion

myönnetään aika monille

ja myöskin ehdotuksia tällaiseen kokonaisuuteen ja niin kuin tässä on tullut ilmi myöskin yksimieliseen mietintöön tarvitaan näitä mal sopimuksia ja erilaisia toimenpide ehdotuksia mutta tarvitaan sitä kauaskantoisuutta meidän asuntokanta muodostuu siis melkein kolmesta miljoonasta asunnosta joista neljäkymmentä prosenttia on asunto osakeyhtiöissä on aika isoja korjausvelkoja ja moni myöskin miettii kannattaako purkaa vai kannattaako korjata tein aikanaan asunto osakeyhtiölain muutosesityksen siitä että taloyhtiöt pystyisivät yksimielisyydestä ja ja jokaisen osakkaan suostumuksesta luopumaan nyt on tänään tullut itse asiassa valtioneuvoston istunnossa asunto osakeyhtiölain muutos jossa oikeusministeriö esittää että neljä viidesosaa riittäisi ja se tulee ympäristövaliokuntaan sitten toivottavasti tämä asia nyt etenisi koska se oli puoluerajat ylittävä lakialoite jolla oli myöskin toistasataa allekirjoittajaa

puhemies kiitos myös minun puolestani tämä oli erittäin hyvä paperi tai iso opus kuinka se nyt sanotaan mutta siitä huolimatta haluan kiinnittää huomiota siihen että muun muassa asunnottomia on myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla ei niin paljon mutta jokainen asunnoton on liikaa he tarvitsevat myöskin maaseudulla ja tuolla preerioilla asuntoja asumisoikeusasuntoihin on syytä kiinnittää huomiota myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla tuolla periferiassa ongelmana on se että kun sieltä lähtee yksi asukas pois niin kulut jaetaan muille eli käy sillä tavalla että viimeinen lähtiessään sammuttaa valot ja maksaa kaikkien kulut ja näinhän se ei tietenkään saa olla

omistusasuntoja näitä halpoja vuokra asuntoja me tarvitsemme koulutuspaikkakunnille ja maaseudulle myös

arvoisa puhemies kiitos tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle hyvästä ja laajasta kattavasta esittelystä tämä asumisen kalleus kyllä koskettaa meitä kaikkia suomalaisia vaikka tässä raportissa onkin todettu että korkea asumisen hinta ja vuokrataso vaivaavat erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvia ja vaikeuttavat pieni ja keskituloisten mahdollisuuksia asunnon hankintaan kyllä se asumisen asumisen kalleus tosiaan vaivaa ihmisiä muuallakin suomessa osansa osansa tähän asumisen kalleuteen on muun muassa kaavoitusten ja rakennusmääräysten kankeudella sitä on tosin helpotettu tälläkin vaalikaudella mutta mutta edelleen on siinä määrin tehtävää että seuraavakin eduskunta voi ja sen pitää tähän aiheeseen suuresti paneutua kaavoituksen hitaus ei tietenkään ole ainoa asuntojen kalleuteen johtava tekijä edustaja mäkelä nosti tässä edellä puheenvuorossaan esille muutaman muunkin seikan kuten muuttoavustuksen laajentamisen ja varainsiirtoveron poistamisen merkityksen esimerkiksi työn perässä muuttavilta henkilöiltä
arvoisat edustajat myöntäisin vielä vastauspuheenvuorot edustajille reijonen wallinheimo skinnari heinonen ja sitten valiokunnan puheenjohtaja edustaja heinäluoma finalisoisi tämän debattivaiheen

arvoisa herra puhemies silloin kun asuntorakentamisesta tai muusta rakentamisesta puhutaan niin aina nousee kaksi asiaa esille laatu ja hinta hintaan voivat vaikuttaa monet tekijät suunnittelu muun muassa mutta myös niin kuin edustaja savio nosti kuntien rooli maankäyttö ja kaavoitus mutta myös se että normeja on purettu ja sitä kautta yritetään hintaa saada alas no laatuun vaikuttaa totta kai paitsi suunnittelu myös se itse toteuttaminen tarkastusvaliokunta käsitteli tässä myös terveet tilat mutta myös rakentamisen laatua ja valvontaa on hyvä että valvontaa tehostetaan kuitenkin täytyy muistaa että nykyisessä maankäyttö ja rakennuslaissa se ei enää ole rakennusvalvontaviranomaisen roolissa se se on sitten jo rakennuttajan valitseman valvojan roolissa ja pitää muistaa se että myös sitten se varsinainen toteuttaja on merkittävässä roolissa silloin kun laadusta puhutaan

kiitos valiokunnalle ja sen puheenjohtaja heinäluomalle kattavasta mietinnöstä jossa oli todella paljon hyviä huomioita ja kehittämisehdotuksia ehkä normien purun osalta jäätiin hiukan vajaaksi lukuun ottamatta maankäyttö ja rakennuslain kokonaisuudistuksen kaavoitusprosessia ja kaavoituksen lisäämistä asuntotuotannossa tarvittavan tonttivarannon ja tonttitarjonnan varmistamiseksi

tätä kokonaisuutta mielestänne tarpeeksi läpi olisiko siellä vielä jotain semmoista millä voitaisiin mahdollisesti saada asuntojen hintoja alaspäin

puhemies myös omasta puolestani kiitos valiokunnan puheenjohtajalle ja koko valiokunnalle yksimielisestä näkemyksestä ja etenkin siitä että nyt tehdään pidemmän aikavälin visiota aina kaksituhattakaksikymmentä haluaisin nostaa muutaman elementin tähän keskusteluun jos ja kun olen seurannut paljon keskieurooppalaista asumista sen hintaa ja kustannuskehitystä niin nostan tähän nyt kaksi näkökulmaa toinen koskee kaavoituksen nopeutta on maita missä kuudessa kuukaudessa saadaan prosessi läpi hyödynnetään digitalisaatiota teknologiaa muodostetaan yhteinen näkemys kuntien ja alueiden kesken ja sitten tehdään siinä meillä on osaamista joten se kannattaa huomioida toinen on asumisen hinta esimerkiksi saksassa monistettava asuntotuotanto on laskenut neliöhintoja joten siinä mielessä haastan myös rakennusteollisuutta tuomaan uusia liiketoimintamalleja ja sellaisia malleja jotka tuovat myös kilpailukykyä hintoihin jos se on mahdollista keski euroopassa niin miksei meillä suomessa

herra puhemies asumisen hintaan vaikuttaa itse asiassa koko ketju maan hankinnasta kaavoitukseen siitä itse rakentamiseen sen aiheuttamiin kustannuksiin sitten tietysti isossa osassa ovat asumisen aikaiset kustannukset ja esimerkiksi kiinteistöveron arvostuksia pohdittaessa pitää huolehtia siitä että ne eivät tule kenenkään kohdalla kohtuuttomiksi mutta me tarvitsemme myös erilaista asumista tähän maahan ja riittävä asuntotuotanto on itse asiassa paras tae kohtuuhintaisellekin asumiselle tässä esille nämä sisäilmaongelmat ja ja ne ovat iso haaste ja iso ongelma meillä on ollut itse asiassa aika erikoista että tässä maassa on kyllä pitkään kannettu huolta ihan oikein siitä että ruokahuollon kylmäketju ei saa katketa mutta ei kovin kauan olla oltu huolissaan siitä katkeaako rakentamisen kuivaketju

kaksi minuuttia
ensinnäkin kiitän eduskuntaa erittäin hyvästä mietinnön vastaanotosta se on kyllä arvokas

ja monesti riidanalaisten asioiden keskellä missä me me olemme tästä asiasta on voinut löytyä yhteisiä käsityksiä uskon että se antaa seuraavalle hallitukselle erinomaisen edellytyksen käydä tähän työhön käsiksi ja niin kuin

turunen hyvin totesi tässä on uudet ohjeet olemassa tälle työlle muutama kommentti lausutuista puheenvuoroista tässähän on paljon asioita jotka eivät ole näissä kymmenessä kannanottoehdotuksessa mutta jotka löytyvät sieltä valiokunnan mietinnöstä edustaja heinonen pohti taloyhtiöiden lainoituksen tilannetta se on kiistämätön ongelma ja se varmasti tulee pahenemaan valiokunta kävi kyllä erikseen lävitse sitä kysymystä onko taloyhtiölainoitus tällä hetkellä

perustamisvaiheessa liian hövelillä pohjalla niin että yhtiölainoja voidaan ottaa erittäin suuria määriä seitsemänkymmentä prosenttia koko asunnon hinnasta jolloin sitten takaisinmaksuarvioinnin voi käydä käydä heikonlaisesti ei välttämättä tarvitse pankkilainaa ollenkaan jolloin ei arvioida maksukykyä valiokunta otti tähän liittyen kantoja jotka toivottavasti ohjaavat jatkotyötä edustaja mäkelä puhui kohtaanto ongelmasta onko se otettu huomioon kyllä oikeastaan tämän mietinnön punainen lanka on juuri tämä kohtaanto ongelma ja kun puhemies pekkarista niin niin totean että tässähän on kaipuu tasapainoiseen aluekehitykseen sisäänkirjoitettuna suoraan ja rivien välissä moneen eri kertaan se on oikeastaan kaiken ydin että sitä markkinavoimien kehitystä ei voida kokonaan estää mutta sen vauhtiin voidaan vaikuttaa no sitten edustaja adlercreutz pohti tätä julkisen vallan roolia sosiaalista asuntotuotantoa sitä me tarvitsemme on syytä sanoa vain että meillä oli seitsemänkymmentä kahdeksankymmentä ja yhdeksänkymmentä luvulla viidesosa yleisestä asuntotuotannosta julkisesti tuettua sosiaalista asuntotuotantoa nyt ollaan seitsemässä prosentissa eli kyllä tarvitaan tätäkin ja aikaisempaa enemmän edustaja savio ja myös edustaja wallinheimo pohtivat kankeutta valiokunta kävi tätä teemaa kyllä lävitse ja päätyi samaan havaintoon että pitää jatkaa määräysten yksinkertaistamista ja myös luopua eräistä tarpeettomista tai ainakin sanotaan niin että jos ne eivät ole tarpeettomia niin ne aiheuttavat niin paljon kustannuksia että kannattaako miettiä onko kaikki tarpeellista siitä on kirjaus valiokunnan mietinnössä vielä kerran kiitoksia tämä oli kannustava vastaanotto ja uskon että se johtaa eduskunnan konkreettiseen päätökseen
edustaja viitanen puhujalistasta

arvoisa puhemies iloitsen tästä mietinnöstä kiitän valiokuntaa sen oli suuri ilo olla mukana käsittelemässä vahvasti tässä tässä kokonaisuudessa kaiken kaikkiaan pidän hyvin merkittävänä sitä että nyt me linjaamme yksimielisesti eduskunnassa tietyt asuntopolitiikan suuntaviivat eteenpäin pitemmällekin tulevaisuuteen ja kaiken kukkuraksi ne ovat erittäin hyvät suuntaviivat puhemies tasapainoiset hyvät eteenpäin

väestöä menettävistä alueista kaikki tärkeitä linjanvetoja rakentamisen laatu kaikki tämä mutta minäkin kyllä kiteyttäisin että yhtenä punaisena lankana varmasti tässä on se että jokaisella ihmisellä on oltava oikeus kohtuuhintaiseen kotiin

asumiseen menee ja se ei ole ollenkaan hyvä asia se on inhimillisesti väärin ja myös yhteiskuntapoliittisesti epäviisasta on tärkeää että ihmisille voi kukkaroon jäädä asumiskustannusten jälkeen muutakin kuin pelkkä reikä puhemies kaiken kaikkiaan aika paljon puhutaan siitä että me tarvitsemme keinoja joilla kohtuuhintaisia koteja rakennettaisiin enemmän kohtuuhintaisia vuokra asuntoja tarvitaan niiden rakentaminen on vastaus moneen kysymykseen niin asunnottomuuteen kuin sitten ihan näihin arkipäivän ongelmiin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa on hyvä että valiokunta tässä ottaa hyviä elementtejä vanhoista sekä kehottaa niitä parannettavaksi tehostettavaksi katsottavaksi että että valtion tuet ovat houkuttelevampia kuin tänä päivänä mainitsee esimerkiksi a kruunun ja sen oivalluksen että viime kaudella kun huomasimme että toimijoita ei ole tarpeeksi ja tämä sosiaalinen asuntotuotanto ei kiinnosta valtio itse ryhtyi toimiin pääomitti a kruunun ja sillä sipuli jos näin voisi sanoa samoin mainitaan myönteisissä merkeissä tämä mal sopimusajattelu maankäyttö asuminen ja liikenne ja tosiaan annetaan senkaltaista linjaa että tulevaisuudessa niitä pitää pitkäkestoistaa niitä pitää tehdä sitovammiksi sisällöltään kehittää ottaa myös uusia kaupunkiseutuja mukaan tähän kiinnitämme huomiota myös muun muassa köyhyystyöryhmän mietintöön jossa suositellaan että tulevissa mal sopimuksissa sosiaalisen vuokra asuntotuotannon määrä olisi nykyistä vieläkin isompi tuon ara asian puhuin jo debatissa se on merkittävä kannanotto se on merkittävää kun eduskunta nyt kerta kaikkiaan linjaa että sen asuntorahaston tehtävä on edelleen puhua ja toimia vuokra asukkaan asujan puolesta se on se on sen tehtävä perinteisesti ja tästä on pidettävä kiinni iso linjanveto kun tietää että välillä ristituulia tämänkin asian suhteen on näkemyksissä kaiken kaikkiaan ollut puhemies paitsi että olemassa olevia tukia tulee kehittää tehokkaammiksi esitämme tässä myös myös uusia asioita on tärkeää kehittää aina myös uutta annamme tukea ja minusta on hyvin tärkeää että sitä annetaan voimakkaasti kehitetään vaikkapa tätä osuuskuntamallia asumisoikeusasuntoja koskevaa lainsäädäntöä tulee ajanmukaistaa ryhmärakentamista haluamme tukea ja esitämme idean myös siitä kun vähän huolena on että kun vanhoissa kohtuuhintaisissa vuokra asunnoissa luovutusrajoitukset lakkaavat se tarkoittaa että vuokrat nousevat useassa tapauksessa markkinakorkoisiksi että voisi kehitellä uusia instrumentteja muun muassa perusparannukseen liitettävän avustuksen joka houkuttelisi käyttämään perusparannuslainoja jolloin luovutusrajoitukset jatkuisivat mutta sitten siihen saisi avustusta jolla voisi vaikka edistää ympäristön ja ilmastonsuojelua puhemies tähän tämän puheenvuoron

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat tämä on äärimmäisen tärkeä aihe ja tietysti olisi ollut toivottavaa että paikalla olisi enempikin edustajakollegoja niin kuin tuossa debatissa totesin itse pidän meidän seuraavan isomman talouskriisin yhtenä mahdollisena aiheuttajana taloyhtiöiden korjausvelkakysymystä oma ongelmansa on valiokunnan puheenjohtajan esille nostamat rakennusvaiheen yhtiölainat joista on aika paljon puhuttu mutta huomattavasti vähempi edelleen näistä taloyhtiöiden korjausveloista asunnot ovat liian halpoja ja näin niiden vakuusarvo ei ole riittävä korjauksia ajatellen esimerkiksi

taloyhtiöitä joissa neliöhinnat ovat noin seitsemänsataaviisikymmentä euroa per neliö remontti maksaa monessa tapauksessa noin kuusisataaviisikymmentä euroa per neliö tai putkiremontti jopa kahdeksansataa euroa per neliö ja rahoittajan näkökulmasta tällainen yhtälö ei vain yksinkertaisesti toimi itse asiassa kun asunnon arvon neliöhinta putoaa

määrällisesti isolta osin alueilla jotka asukkaita menettävät vaan eniten näitä asuntoja on itse asiassa turussa jossa on noin kolmetoistatuhatta tällaista asuntoa ja seuraavina ovat jyväskylä lahti tampere ja kouvola missä on tämäntyyppisiä asuntoja jotka eivät siis tahdo saada korjauslainaa sen takia että asuntojen arvo on liian alhainen eli esimerkiksi kahdeksansataa euroa per neliö

asunnon arvo on noin pyöreästi alle tuhatviisisataa euroa neliöltä tämä oikeastaan lähtökohdaksi tähän omaan puheenvuorooni mielestäni erinomainen esitys on tämä pidempi kahdeksan vuoden kehittämisohjelma eli katse selkeästi yli vaalikausien samaan aikaan pitää vakavasti pohtia sitä onko asuntorakentaminen meidän näkökulmastamme ennen muuta asuntopolitiikkaa vai kuinka paljon siinä saa olla mukana suhdannepolitiikkaa mitä siinä kuitenkin on ollut siinä mielessä on mielenkiintoista että kun itse

rakentamista tapahtuu muutenkin esimerkiksi kasvukäytäville tai tai niille alueille joilla rakentamista ei ole se on myös yksi pohdinnan paikka arvoisa puhemies meillä suomessa on kaiken kaikkiaan noin kolme miljoonaa asuntoa ja niistä noin kolmannes sijaitsee kuudessa isoimmassa kaupungissa eli helsingissä tampereella espoossa turussa vantaalla ja oulussa ja sitten loput kaksi kolmannesta muualla ja näillä maaseutualueilla ja ja pienemmissä kaupungeissa on vielä edellä kuvaamiani ongelmia suurempiakin ongelmia meidän talokannastamme valtaosa on rakennettu kuusikymmentä seitsemänkymmentä ja kahdeksankymmentä luvulla ja itse asiassa seitsemänkymmentä luvulla lähiörakentamisen yleistyessä rakentui juuri näitä taloja jotka nyt ovat siinä noin viidenkymmenen vuoden iässä ja ja vaatisivat ikkunaremontteja putkiremontteja ja paljon muuta muuta tämäntyyppistä remonttia ja eivät tahdo saada tällä hetkellä lainaa

asunnon paikkeilla viime vuonna suomeen rakennettiin lähes ennätysmäärä asuntoja neljäkymmentäneljätuhattakaksisataa käynnistyi ja tänäkin vuonna ollaan noin neljänkymmenenneljäntuhannen asunnon tasossa aivan oma lukunsa on sitten kunnallisteknisten rakenteiden korjausvelka joka osittain limittyy asumiseen se on suomen valtakunnan tasolla noin kaksi pilkku viisi miljardia euroa vesi viemäri sähkö ja osittain myös kaupunkien sisäistä katuverkkoa ja se on oma haasteensa myös arvoisa puhemies lopuksi rakentamisen hinnasta tuossa debatissa puhuin mutta toivon että kun sisäilmaongelmista puhutaan niin entistä määrätietoisemmin tehtäisiin työtä puurakentamisen vahvistamiseksi meillä on erinomaisia toimijoita suomessa tällä hetkellä puurakentamisen parissa

kuivaketjusta pystytään rakentamaan tähän maahan taloja joissa ei sisäilmaongelmia ole sillä tavalla kuin näissä seitsemänkymmentä kahdeksankymmentä yhdeksänkymmentä ja jopa kaksituhatta luvulla rakennetuissa taloissa on anteeksiantamatonta että meillä on tehty sellaisia taloja että ne ovat peruskorjauskunnossa jopa alle kymmenvuotiaina

arvoisa puhemies kuten tuossa debattipuheenvuorossani totesin vielä kerran kiitos tarkastusvaliokunnalle kokonaisuudessaan siitä että tällainen iso asumisen kokonaisuus on otettu omana asiana tämä on minun mielestäni hyvä tapa ylipäätään tuoda isoja strategisesti tärkeitä elementtejä tähän saliin ja keskusteluun totesin myös sen että on hyvä olla pidemmän aikavälin visio aina vuoteen kaksituhattakolmekymmentä koska asuminen jos mikä on myös ilmastonmuutoskysymys sen takia on oleellista katsoa asumista kokonaisuutena ja samalla esimerkiksi suhteessa kiertotalouteen miten asumisen rakentamista materiaaleja käsitellään kuinka niitä hyödynnetään meillä suomessa on siihen paljon osaamista palasin juuri japanin jokohamasta arvoisa puhemies missä selvästi kävi ilmi se että suomi on maailman johtava kiertotalousmaa ja nyt huomaamme sen että muu maailma mukaan lukien japani alkaa meitä seuraamaan ja se on hieno asia miten sitten voisimme vaikuttaa asumisen kohtuuhintaisuuteen kaavoitus on yksi väline sen nopeuttaminen meillä on hyvää digitalisaatio osaamista mutta edelleenkin monet kunnat ovat hitaita omaksumaan uusia käytäntöjä yhden luukun periaatetta sellaisia että palvelu pelaa ja voidaan luvata tietty palvelun laatu ja nopeus toinen asia koskee rakentamista ylipäätään sain mahdollisuuden tutustua muun muassa saksan malliin toimia missä tehdään monistettavia rakennuskohteita miksi suomessa suunnitellaan aina erikseen kohde yksittäinen kohde tuo kustannuksia monistettavuus tuo skaalautuvuudellaan mittasuhde etuja jolloin päästään alhaisempiin neliöhintoihin näkisin mielelläni pääkaupunkiseudulla tai muissa suomalaisissa kasvukeskuksissa sellaisen mallin että voisimme ehkä pystyä puhumaan kahdentuhannenviidensadan euron neliöhinnoista toki se on kokonaisuus mutta fiksu ja hyvä teollisuus toivottavasti siihen pystyy viittasin tuossa aikaisemmin ilmastonmuutokseen ja olen huolissani myös siitä että kun esimerkiksi talousvaliokunnassa käsittelimme niin kutsuttua muovidirektiiviä niin kävi ilmi että me me suomalaiset viemme rakennusjätettä pois suomesta me emme sitä itse käsittele se on aika uskomatonta maassa minkä pitäisi olla kiertotalouden edelläkävijä eli tässäkin mielessä meiltä puuttuvat ne elinkeinoelämän investoinnit ja mikä on se hiilijalanjälki kun sitä jätettä kuskataan sitten pois suomesta älytöntä käsittämätöntä siinäkin täytyy löytyä malli että me itse kestävästi käsittelemme sen jätteen ja tuotamme siitä jos mahdollista jotain uutta osaamme hyödyntää täällä kattohuopaa teemme siitä asfaltin raaka ainetta meillä on lukemattomia hyviä ratkaisuja kiertotaloudelle ja ne pitää saada näkymään myös isommassa mittakaavassa mutta sitten arvoisa puhemies ehkä omaan suosikkiaiheeseeni eli puurakentamiseen on tietysti hienoa nähdä että maailmalla muun muassa japanissa tehdään hyvinkin korkeita kerrostaloja puusta maassa missä on maanjäristyksiä aidosti ja oikeasti meidän edelleen tuntuu olevan vaikea uskoa siihen että puu voisi olla ratkaisu moneen asiaan samalla pitää todeta myös se että puurakentaminen on myös ilmastoteko siksi puunkin jalostusarvo pitää aina maksimoida kuten aivan kaikessa muussakin joten arvoisa puhemies yhteenvetona vielä kiitos valiokunnalle oikein hyvästä työstä mutta toivoisin että tässä visiotyössä vuoteen

tai kaksituhattakolmekymmentä tuotaisiin vielä kokonaisvaltaisemmin niin kiertotalouden näkökulma liikenteen näkökulma kuin sitten se näkökulma miten saadaan mittasuhde etu ja kaavoituksen nopeutta ja sitä kautta kohtuuhintaista asumista meille

arvoisa rouva puhemies

työllistymisen este tietyillä aloilla matalapalkka aloilla on vaikea saada ihmisiä töihin koska sillä palkalla ei pysty elämään tässä kaupungissa se ei riitä omaan kotiin helsingissä on myös erityispiirteenä se että meillä yhä useampi joutuu turvautumaan toimeentulotukeen pystyäkseen kattamaan asumisen kustannukset ja se ei voi missään määrin olla tarkoituksenmukaista kun puhutaan helsingin tilanteesta tai kasvavien kaupunkiseutujen tilanteesta joskus keskustelu typistyy siihen että sanotaan vain että pitää tuottaa lisää se on aivan totta pitää tuottaa lisää mutta tässäkään määrä ei korvaa laatua vaan pitää katsoa mitä tuotetaan joskus kuulee sanottavan että meillä on asuntopula täällä pääkaupunkiseudulla ei meillä asuntoa tyhjillään ihmisillä ei vain ole varaa niihin asuntoihin eli pitää tuottaa nimenomaan kohtuuhintaisia vuokra asuntoja se on se mitä pääkaupunkiseutu tällä hetkellä tarvitsee arvokkaana pidän sitä että valiokunta nosti ara tuotannon ja sen lisäämisen näin voimakkaasti esiin ja erityisen arvokkaana pidän huomiota siitä että silloin kun suhdanne on matala meidän on rakennettava enemmän yli tavoitteidemme koska silloin kun suhdanne on korkealla niin kuin nyt

mietinnössään esillä puhutaan monesti ja myös valiokunta ottaa kantaa siihen että kaavoitusta pitäisi nopeuttaa se on aivan varmasti totta on varmasti kohtia joissa voidaan nopeuttaa mutta itse kuntapäättäjänä en näe että meillä se suurin ongelma olisi kaavoituksen hitaus helsingillä on tällä hetkellä muistaakseni viiden vuoden kaavavaranto se pullonkaula meillä tontinluovutukset eli millä saadaan käyntiin se mitä ollaan kaavoitettu löydetään siihen oikea toimija ja saadaan taloudellinen yhtälö toimimaan siten että siitä syntyy edes jossain määrin kohtuuhintaisia asuntoja se tontinluovutus on mielestäni se pullonkaula joka pitäisi kääntää toisinpäin se on kunnan parhaimpia keinoja vaikuttaa siihen mitä lähtee rakentumaan ja millä ehdoilla tontinluovutuksella voidaan vaikuttaa segregaatioon tontinluovutuksella voidaan vaikuttaa siihen että toimija ei panttaa itsellään kymmentä tonttia rakentamattomana odottaessaan parempaa suhdannetta ja ja parempia voittoja itsellensä eli se on on semmoinen kannustus kunnille miettiä tontinluovutusta ja miten sitä voi keinona käyttää niin kuin täällä edustaja skinnari ansiokkaasti toi esiin asuminenhan on myös iso osa suomalaisten hiilijalanjäljestä ja kun me tarkastelemme asumisen ekologisuutta pitää ajatella rakennuskantaa koko sen elinkaarelta siitä mistä se materiaali tuotetaan siihen kauanko se kestää käytössä ja siihen mitä teemme sitten kun rakennus on elinkaarensa päässä silloin rakennusmateriaalin pitää olla raaka ainetta kiertotaloudelle tällä tavalla me pääsemme ekologisissa tavoitteissamme pitkälle ja totta kai siihen liittyy puurakentaminen sitä meidän pitää tukea se on kannattavaa meille monella tavalla puurakentamisesta pääsenkin sitten tähän maankäyttö ja rakennuslain kokonaisuudistukseen joka tällä hetkellä on käynnissä myös se tarjoaa meille keinoja mahdollistaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa sen sisällä löydettävissä keinoja joilla kaavoitus nopeutuu tai tehostuu onko löydettävissä määräyksiä jotka ovat turhia tai jotka turhalla tavalla nostavat rakentamisen kustannuksia totta kai terveys ja turvallisuus menevät edellä mutta on olemassa kohtia joissa voidaan miettiä onko kaikki niin tarkoituksenmukaista vai olisiko järkevämpää löysentää normeja siten että rakentamisen kustannukset laskisivat tavalla joka sitten myös näkyisi asunnon hinnassa loppukäyttäjälle helsingissä tehdään isoa työtä tällä hetkellä markkinaehtoisen pysäköinnin eteen jotta pysäköintipaikkojen hinta ja asuntojen hinta saataisiin erilleen toisistaan ja mentäisiin enemmän siihen suuntaan että se maksaa joka sen tarvitsee ja samalla se edistää myös liikennepoliittisia tavoitteitamme viimeisenä huomiona arvoisa puhemies kysyntä ja tarjontatuet mehän siis tuemme tuotantoa jotta rakennettaisiin uutta mutta samalla tuemme sitten sitä asunnon jotta hän selviää asumismenoistansa tämä suhdehan on aivan kreisi suurin osahan menee asumistukeen ja siihen asukkaan tukemiseen jotta hän selviää siitä asunnosta jos siinä puhutaan yli kahdesta miljardista ja sitten taas siinä tuessa että tuotetaan uusia asuntoja puhutaan kymmenestä miljoonasta niin tässä näkisin keinon että jos me tukisimme voimakkaammin ja enemmän sitä kohtuuhintaista tuotantoa niin saamalla sitä ylös me saisimme asumistukimenoja alas tämä hallitus on monessa kohtaa yrittänyt puuttua asumistukimenojen kasvuun mutta ainoa kestävä tapa alentaa asumistukimenoja on alentaa asumisen hintaa kiitos

arvoisa rouva puhemies

vastuu nimittäin asun itse kolmekymmentä luvulla rakennetussa puutalossa ja siellä ei yhdessäkään nurkassa ole hometta ja aivan samat säät se on läpikäynyt kuin naapuritalo joka on rakennettu viisitoista vuotta sitten ja on homeessa kenen on vastuu ja onko meillä minkäänlaista mahdollisuutta asettaa rakentajaa vastuuseen siitä mitä hän tekee ilmiselvästi on kysymys rakennusvirheistä hometta ei tule taloon joka rakennetaan kuivasta tavarasta ja joka rakennetaan oikealla tavalla toivoisin että meillä olisi joku mahdollisuus puuttua tähän asiaan koska se laittaa ihmiset kerta kaikkiaan kontalleen jos siitä uudesta talosta tai vasta ostetusta talosta tai asunnosta löytyykin hometta niitä kauppoja ei saa purettua niin hyvin kuin me kuvittelemme niistä saa niin hyvin korvausta kuin me kuvittelemme siihen tulee aina päälle joka tapauksessa oikeudenkäyntikulut ja se on aina tappiollista sitten tälle ostajapuolelle joka tapauksessa sitten toinen toivottavasti saan siihen vähän selvyyttä tässä on mukana tämä osuuskuntamalli osuuskuntamalli sinänsä on on hyvä asia mutta myös osuuskuntamalli tarvitsee lainaa aivan samalla tavalla kuin asunto osakeyhtiötkin osuuskuntamallille ei ole saatavilla pankista erihintaista lainaa kuin kenellekään muulle se täytyy myöskin muistaa ja asumisessa täytyy tehdä talokohtaisia korjauksia ja siitä talosta täytyy pitää huolta ja sekin maksaa mutta se saattaa olla olla että se laina tulee edullisemmaksi ottaa vähän tuntuu oudolta mutta voi tietenkin olla näin mutta siitä mikä on epäselvää tässä osuuskuntamallissa nyt haluan kysyä valiokunnan puheenjohtajalta onko nyt niin että on tulossa lakimuutos tai onko joku systeemi millä sitä voidaan kiertää niin että

osuuskuntamallisesta talosta voidaan myöskin vuokrata asuntoja osuuskuntamallihan toimii sillä tavalla että omistetaan osuuksia siitä talosta ja se joka omistaa osuuksia asuu siinä asunnossa ja se kaulavilla joka siitä saattaa tulla on se että kun ihminen asuu pitkään siinä talossa esimerkiksi jos minä asun siinä ja vanhenen sitten ja haluan jossakin vaiheessa muuttaa hoivakotiin ja haluaisin kenties vuokrata sen asuntoni jollekulle toiselle mutten haluaisi luovuttaa sitä pois koska haluaisin ajatella että minulla on vielä olemassa oma koti jossakin johon voin kenties palata ja siitä saattaisi jopa tulla vähän vuokratuloja sitten eläkepäivinä ja muuta tämänhetkisen lainsäädännön mukaan se on mahdotonta osuuskuntamuotoista asuntoa ei voi vuokrata eteenpäin se mikä osuuskuntamallissa on hyvää on se että siinä pyritään siihen että on yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisesti hoidetaan esimerkiksi piha alueita ja saatetaan hoitaa rappukäytävien siivoukset ja muut sellaiset mikä säästää kustannuksia enkä missään nimessä vastusta sitä mielenkiintoista kun se on tässä mukana valitettavasti en ole ennättänyt lukea ihan kokonaan tätä tämä kohta on jäänyt lukematta mutta

sellainen juttu että jos home pääsee taloon niin se ei maalilla lähde ne itiöt jäävät siihen taloon se ei lähde pois se talo on jossakin vaiheessa purettava aina lähtee tulemaan uutta uutta hometta jostakin paikasta näin kävi muun muassa vttllä kun he rakensivat bunkkerin missä tutkittiin homeita niin se ensimmäinen piti purkaa koska sinne pääsi homeitiöitä vähän ilmaan se oli sinänsä vähän paradoksaalinen asia mutta näin se käy ja tietysti kannan huolta siitä että varsinkin tuolla maaseudulla on näitä lähestulkoon tyhjiä omakotitaloja joissa asuu yksi vanha nainen tai yksi vanha mies heillä ei ole mahdollisuutta muuttaa pois sieltä koska sitä taloa ei saa myytyä kuitenkin siinä on niin paljon kiinni eikä saa vuokra asuntoa kun on omistusasunto tämä on aika lailla hankala asia ja toivoisin että siihenkin löytäisimme vastauksen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamieslakia kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia

sekä fyysisesti että henkisesti terveydentilaltaan hyväkuntoinen poliisi on myös muistettava että poliisin virassapysymisoikeus on luotu paljolti takaamaan hänen objektiivisuuttaan objektiivisuuttaan ja itsenäisyyttään hoitamassaan virassa poliisin hallinnosta annetun lain viidennentoista pykälän mukaan poliisimiehen eroamisikä on tällä hetkellä kuusikymmentäkahdeksan vuotta virkamieslain mukaan poliisin virkasuhde päättyy ilman irtisanomista tai muuta virkasuhteen päättymistä tarkoittavaa toimenpidettä sen kuukauden päättyessä jonka aikana virkamies saavuttaa eroamisiän minulla se ikä on siis nyt kuusikymmentäkahdeksan vuotta mutta tässä esityksessä ehdotetaan että eroamisiän täyttymisestä huolimatta minun virkasuhdettani voidaan suostumuksellani jatkaa enintään kahdella vuodella olisin silloin seitsemänkymmentä vuotias pidän tätä ikää normaaliin poliisitoimeen liian on toisaalta hyvä että nyt lainmuutoksella mahdollistetaan poliisille työurien pidentäminen pidän kuitenkin tätä pidentämistä hyvänä vain silloin kun henkilön asiantuntemusta tarvitaan organisaatiossa järjestyksenvalvonnassa nakkikioskilla tai ravintolan edessä en näe kovin paljon asiantuntijatehtäviä seitsemänkymmentä vuotiaalle poliisimiehelle tämä ikä koskee niin miehiä kuin naisiakin minun äitinikin olisi siellä nakkikioskilla järjestyksenvalvonnassa näillä edellytyksillä tässäkin salissa on ajoittain seitsemänkymmentä vuotiaita edustajia voitte ajatella itsekin millaista olisi olla siinä iässä järjestyksenvalvonnassa kun vastapuolella on elämänsä parhaassa iässä olevia nuorukaisia tai neitosia mielestäni poliisin eläkkeellejäämisikäkin on jo nyt liian korkea se on kuusikymmentä vuotta ja neljä kuukautta ja aion käyttää sen mahdollisuuden hyväkseni se ei toivottavasti tarkoita että elämäni loppuu siihen vaikka historiaa tarkastellen eläkkeelle jääminen on monen poliisin turma tunnen useita poliiseja jotka eläkkeelle jäätyään ovat varsin pian menehtyneet he ovat olleet valtiolle erittäin edullisia virkamiehiä

arvoisa rouva puhemies tänään kyselytunnilla puhuttiin työehtojen heikentämisestä täällä salissa aikaisemmin on käsitelty työntekijöiden työehtojen heikentämistä ja tässä tänään illalla käsittelyssä on virkamiesten työehtojen heikentäminen kyse on sekä valtion virkamiesten että kunnallisten virkamiesten työehtojen heikentämisestä merkittävää on niin kuin tämän hallituksen nykyinen linja on että näitäkään asioita ei ole neuvoteltu kolmikannassa elikkä työntekijät ja työnantajat eivät ole olleet tässä mukana tässä esityksessä on kaksi hyvää kohtaa niistä edellinen edustaja tuossa viittasi elikkä eläkkeelle siirtymiseen omasta tahdostaan voi sen merkityn päivämäärän jälkeen vielä jatkaa kaksi vuotta tämä tulee siis valtion ja kuntien virkamiesten osalta ja lisätään erikseen myöskin poliisilakiin toinen hyvä uudistus on se että virkasiirroista päättäminen tehdään helpommaksi niin että se ministeriö josta viranhaltija siirtyy voi tehdä sen päätöksen mutta tästä heikennysten listasta jota tässä kohtaa esitetään on jo todettu tässä hallituksen esityksen käsittelyssä että sillä ei ei ole mitään tekemistä työllisyysvaikutusten kanssa

mihin se vaikuttaa on epävarmuus viranhaltijoiden työn tekemisessä kun kuvitellaan että miksi meillä viranhaltijat yleensä virkoihin palkataan niin peruste ei ole suhdanne peruste ei ole se että jossakin tulee tilauksia tai tilaukset vähenevät vaan peruste on se että johonkin virkaan tarvitaan ihminen tekemään päätöksiä ja näitä perustellaan nyt sitten sillä että niillä olisi erillisiä työllistymisvaikutuksia näillä heikennyksillä ei ole meillä

hallintovaliokunnan aikaisemmissa mietinnöissä on erikseen todettu että sen lisäksi että en myöskään tue työntekijöiden työehtojen heikentämistä erityisesti virkamiesten kohdalla tilanne on vielä toinen virkamiesten työn luonne on hyvin erilainen kuin työsuhteisten työn luonne mutta siitä huolimatta nämä heikennykset siis halutaan tehdä täällä on kolme erilaista heikennystä ensimmäinen on takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen takaisinottovelvollisuudesta elikkä siitä että ilmoitetaan aikaisemmin työttömäksi jääneelle ihmiselle että nyt täällä vapautuisi paikka on katsottu että on hallinnollisesti niin vaikeaa ja raskas menettely lähettää sitä tietoa että siitä syystä pitää tämä lyhennys tehdä kahdenkymmenenneljän kuukauden mallista siirtyminen kuuteen kuukauteen mutta valiokuntakäsittelyssä saatiin ministerin päätä sen verran käännettyä että se siirtyi kahteentoista kuukauteen toisena on se että pitkäaikaistyöttömät voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ilman perusteita määräaikaisuudelle siis määräaikaiseen tai työsuhteeseenkin mutta erityisesti virkasuhteeseen voidaan ottaa jos peruste on määräaikainen tai jos ihminen itse haluaa tai jotain muuta mutta en vielä tuon käsittelyn aikana saanut selville semmoista virkaa joka perustettaisiin vuodeksi ja johon voisi hypätä ihminen joka on ollut pitkäaikaistyöttömänä

kolmantena asiana on koeajan pidennys työsuhteisten osaltahan koeaikaa pidennettiin joissakin tapauksissa jatkettavaksi kuuteen kuukauteen aikaisemmasta neljästä kuukaudesta ja sitä ennen kolmesta virkapuolella mahdollisuus kuuteen kuukauteen koeajan osalta on ollut jo tähänkin mennessä mutta nyt hallitus tekee siihen sellaisen lisäyksen että koeaikaa voidaan pidentää on työkyvytön tai vanhempainvapaalla elikkä jos ihminen sattuu sairastumaan koeajan aikana niin koeaikaa jatketaan tai jos ihminen sattuu vaikka tulemaan raskaaksi tai joutuu jäämään äitiyslomalle tai vanhempainvapaalle niin koeaikaa voidaan jatkaa elikkä suora kiristys erityisesti nuorille naisille

kun hakee työpaikkaa raskaana ollessa ja sitten siinä on koeaika niin kun palaa vaikka kolmen vuoden jälkeen niin se koeaika on uudelleen edessä en ymmärrä tällaista logiikkaa ja siitä syystä olemme tehneet tietenkin näihin kolmeen asiaan pykälämuutokset joista sitten täällä huomenna äänestetään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies tekemässäni lakialoitteessa esitän muutettavaksi rikoslain seitsemäntoista lukua lukuun rikoksista yleistä järjestystä vastaan lisättäisiin uusina kohtina ensihoitotehtävää suorittavan henkilön väkivaltainen vastustaminen sekä ensihoitotehtävää suorittavan henkilön vastustaminen lakialoitteeni tarkoituksena on että väkivallasta ensihoitajia kohtaan tuomittaisiin yhtä ankarasti kuin virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tarve ja kiire lakimuutokselle on suuri väkivalta ensihoitajia kohtaan ja on kasvanut siihen pisteeseen että toimia tarvitaan ensihoitoalan liitto toteutti alkuvuodesta kyselyn johon vastasi kolmesataaseitsemänkymmentäseitsemän ensihoitoa suorittavaa henkilöä yli yhdeksänkymmentä prosenttia kertoi kokeneensa työssään uhka ja väkivaltatilanteita joka neljäs oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi arvoisa puhemies ensihoitajat suorittavat julkista tehtävää ja auttavat välittömän avun tarpeessa olevia hädänalaisia ihmisiä tehtävää ei kuitenkaan rinnasteta viranomaistoimintaan suomen oikeusjärjestyksessä on katsottu ettei ensihoitotehtävässä käytetä julkista valtaa tulkinta on sama vaikka ensihoitajana toimisi pelastuslaitoksen viranhaltija näin ollen ensihoitajan pahoinpitelijää ei voida tuomita missään tapauksissa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta lakialoitteellani on kaksi pyrkimystä ensinnäkin rangaistusasteikon korotuksella on ennaltaehkäisevä vaikutus se nostaa kynnystä käydä ensihoitajien kimppuun toiseksi se antaa selkeän viestin siitä että ensihoitajiin kohdistuvaan väkivaltaan suhtaudutaan äärimmäisen vakavasti osaltaan se myös nostaa ammattikunnan arvostusta enemmän sille tasolle jolle se kuuluu ainakin minun periaatteisiini kuuluu että on aivan yhtä rangaistavaa hyökätä ensihoitajan poliisinkin kimppuun arvoisa puhemies lakialoitteeni sopii hallitusohjelman tavoitteisiin ohjelmaan on kirjattu että hallitus parantaa rikoksen uhrin asemaa rikosprosessissa lainsäädäntöä kehittämällä varmistetaan että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen lisäksi tarkoituksena on tarkastaa väkivaltarikosten rangaistustasoa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista oikeusministeriö toteutti kansan oikeudentajua kartoittavan tutkimuksen yhtenä tuloksena että väestön asenteet väkivaltarikoksia kohtaan ovat tuomareita tiukempia kansalaiset tuomitsisivat ankarammin kuin tuomarit henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset ja hiukan lievemmin omaisuuteen kohdistuvat rikokset arvoisa puhemies esitän että aloitteeni pohjalta ryhdytään lainmuutoksen valmisteluun joka suojaisi tärkeää työtä tekevät ensihoitajat ja muuttaisi rikoslakia oikeudenmukaisempaan suuntaan kiitos

tämän lakiesityksen tekijältä onko tässä otettu huomioon sellainen asia että jos autettava on esimerkiksi kaatunut ja lyönyt päänsä ja on niin sanotusti sekaisin ja sitten siihen tulee ensihoitaja auttamaan niin hän huitoo pois kaikki ympäriltään ja saa sitten siitä vielä tuomion kun on kaatunut jos hän sattuu huitomaan pois en nyt ymmärrä tätä ja haluaisin että pikkusen aukaistaan sitä että mitä tämä tarkoittaa milloin ensihoitajan kimppuun käydään pääsääntöisesti kai se on sitten semmoinen tilanne missä toinen on autettavassa kunnossa kun sinne ensihoitaja ylipäätään tulee eli eli mitä tällä niin kuin haetaan mitä mitä tällä tarkoitetaan ettei tässä pääse sitten käymään niin että menee lapsi pesuveden mukana eikä uskalleta enää soittaa ensihoitajaa kun se autettava on siinä tilassa että se huitoo kaikkia potkii kaikkea eikä anna kenenkään tulla lähelle on sekaisin koska löi

arvoisa puhemies totta kai rikoslaissa on erityiset säännökset vastuuvapaudesta ja ja moitittavuuden poistamisesta mikäli henkilö on tilassa että ei esimerkiksi ymmärrä tekoaan tekoaan silloinhan tulee jo se että ei ymmärrä ymmärrä asiaa tai sitten nämä muut vastuuvapausperusteet että tietenkään rikosoikeuden normaalia käyttöalaa tällä ei laajennettaisi minusta se on aivan itsestään selvä asia

jolla siis rikoslakiin lisättäisiin pykälät ensihoitotehtävää suorittavan henkilön vastustamisesta ja väkivaltaisesta vastustamisesta sekä määriteltäisiin teoista annettavat minimi ja maksimirangaistukset perussuomalaisten edustaja ronkainen esitteli edellä tämän lakialoitteen ja sen perustelut varsin hyvin ja kuten tässä lakialoitteessa on todettu ensihoidossa tapahtuu vuosittain satoja uhka ja väkivaltatilanteita lisäksi tilastojen mukaan väkivallan uhka on lisääntynyt viime vuosina eivätkä nämä luvut joita joita tilastoissa on esitetty edes sisällä kaikkia tilanteita tämä mainittu suuntaus väkivallan ja sen uhkan lisääntymisestä myös ensihoitotehtävissä on erittäin huolestuttavaa ja siihen on on kyllä todellakin puututtava niin kuin tässä lakialoitteessa pyritään tekemään arvoisa puhemies ensihoidon työntekijöihin kohdistuva väkivalta tai sen uhka vaikeuttaa merkittävästi heidän työtään ja siihen siihen sisältyy tosiaan

muun muassa ensihoitoa äkillisesti sairastuneille tai loukkaantuneille lyhyesti sanottuna elintärkeitä toimintoja onkin täysin perusteltua että tällaiseen väkivallan muotoon kuten kaikkiin muihinkin väkivallan muotoihin suhtaudutaan suurella vakavuudella ja juuri siihenhän tällä lakialoitteella tähdätään samalla lisättäisiin rangaistusten oikeudenmukaisuutta ihmettelen kyllä hieman hieman tässä edustaja tolppasen edellä esittämää kritiikkiä johon toki edustaja meri tässä hyvin vastasi arvoisa puhemies olen myös itse allekirjoittanut edustaja ronkaisen lakialoitteen ja toivon sille menestyksellistä valiokunta ja eduskuntakäsittelyä

arvoisa puhemies niin siis ymmärtääkseni esitin kysymyksen ja kysyin että miten käy tämmöisissä tapauksissa ja sain siihen kyllä edustaja mereltä vastuksenkin mielestäni en kyllä sillä tavalla kritiikkiä kritiikkiä esittänyt vaan kysyin asiaa että entäs silloin jos tilanne onkin tämä täytyykö pelätä onko syytä olla huolissaan se oli se lähtökohta tässä

arvoisa puhemies toki on hyvä selvittää kansalle ja kuuntelijoille mistä on kysymys samahan se on jos vaikka on terveyskeskuslääkäri ja virkamies samanlaisia asioita tulee tietysti potilaille mieleen ja näitä tilanteita tulee jatkuvasti onhan se nytkin jo niin että jos käyt poliisin kimppuun ja olet täysin sekaisin ja ymmärrystä vailla terveydentilan vuoksi ei suinkaan päihtyneisyydestä johtuen niin

tulee sakko tai kaksi vuotta vankeutta ja jos kyseeseen tulee virkamiehen väkivaltainen vastustaminen niin silloin lähdetään lähdetään siitä että se on aina vankeusrangaistus ja se on vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta toki se voidaan määrätä ehdollisena mutta se osoittaa juuri sen teon erityistä moitittavuutta että ihmiset altistavat ammattinsa vuoksi

siinä käytetään nimenomaan moitittavaa väkivaltaa tai vastustamista niin kyllä sen pitää rangaistuksessa näkyä toivon mukaan oikeusministeri ottaa tämän pikaisesti käsittelyyn ja toivon tietysti lakivaliokunnalta että tähän puututaan

on tulossa nyt rangaistavaksi vihdoin suomessa laaja alaisesti olen siitä saanut joiltakin ryhmittymiltä paljon postia oikeusvaltioon ei ei kuulu tämäntapainen toiminta ja rikoslain tehtävänä on yleisestävästi kertoa mikä yhteiskunnassa on hyväksyttävää en ole koskaan kuvitellut että pelkillä rangaistuksilla tämä tämä epämiellyttävä toiminta poistuu mutta siitä huolimatta ei kannata poistaa rangaistuksia niistä tai olla laajentamatta rikosoikeudellista rangaistuksen rangaistuksen alaa voidaan ajatella myös niin että esimerkiksi rattijuopumusta tai pedofiliaa ja lapsiin sekaantumista esiintyy mutta kukaan ei varmaan vakavissaan esitä että näiden rangaistavuus pitäisi poistaa kiitos jari ronkaiselle hyvästä lakialoitteesta

puhemies heinäkuussa sosiaali ja terveysministeriö lähetti lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas ja potilaslaiksi hallituksen esitysluonnoksessa oli kuitenkin lakialoitteessani esittämä ajatus käännetty täysin päälaelleen ensihoitajille suunniteltiin rajoitustoimenpiteitä potilaita kohtaan

käytännön kenttätyössä olisi täysin toinen juttu kuin ministeriön paperilla osa poliisin tehtävistä olisi siirretty ensihoitajille ilman virkamiehille kuuluvaa lainsuojaa lakiluonnos sai lausuntokierroksella niin kriittistä palautetta että se palautettiin jatkovalmisteluun eikä etene enää tällä vaalikaudella kehottaisinkin jatkovalmistelussa ottamaan huomioon tänään täällä esitetyt kommentit ensihoitajien työturvallisuuden ja aseman parantamiseksi lainsäädännössä on ehdottomasti lähdettävä liikkeelle potilaiden oikeuksista aivan niin kuin edustaja tolppanen myös turvattava hoitajien oikeudet minun mielestäni edustaja meri kertoi jo hyvin selkeästi tässä mistä on kyse arvoisa puhemies haluan esittää kuitenkin kiitokset kaikille aloitteen allekirjoittajille ja toivon että aloite pääsee vielä valiokuntakäsittelyyn kiireellisen luonteensa ja tärkeän

tärkeä päämäärä ja ajatus siitä että ensihoitotehtävissä olevia henkilöitä tulisi pystyä paremmin suojaamaan ja sanoisin että tänä päivänä ei pelkästään ensihoitoon liittyvissä tilanteissa vaan terveydenhuollossa paljon laajemminkin ja esimerkiksi päivystystehtävissä vaikkapa terveyskeskusten päivystyksissä ja vastaavissa näitä tilanteita tulee jatkuvasti eteen mutta todellakin sitten kun mietitään suomen oikeusjärjestystä ja mietitään sitä mikä on se ensihoitajan ja terveydenhoitohenkilökunnan asema kuitenkin katsotaan että siinä ei käytetä julkista valtaa niin kuin tässä lakialoitteessakin selitysosioissa kyllä tuodaan esille ja siinä mielessä se että että ensihoitajaa kohdeltaisiin ikään kuin viranhaltijana tässä tilanteessa varmasti oikeusjärjestyksen kannalta loogisuuden kannalta aiheuttaa tässä varmaankin nyt sen sen kysymyksen vaikka varmaan päämäärästä sinällään ollaan yhtä mieltä ajattelen myös sellaisia tilanteita joissa voi olla ehkä vaikeaa jälkikäteen todentaa sitä mikä on ollut henkilön toimintakyky suhteessa siihen onko hänen terveydentilansa tai ymmärryksensä alentunut ajatellaan nyt vaikkapa verensokerin alentumista tai esimerkiksi nestehukassa toimivaa henkilöä joka saattaa väkivaltaisesti vastustaa ihmistä joka pyrkii häntä auttamaan

nämä ovat sellaisia että jos näissä ruvetaan todellakin sitten jälkikäteen miettimään missä se raja on mennyt ja onko ihminen ollut täydessä ymmärryksessä ja muuta niin kyllähän tästä voi tulla vähän hankalia tilanteita sinällään ymmärrän kyllä tämän lakialoitteen hyvän päämäärän mutta ehkä yleisessä oikeusjärjestyksessä ja siinä kuka on virkamies ja käyttääkö julkista valtaa on sitten tämän lakialoitteen hankaluus löytää siinä se oikea kohta

välttämättä koska kyllähän nytkin tietysti ensihoitaja voisi tehdä rikosilmoituksen esimerkiksi lievästä pahoinpitelystä tai pahoinpitelystä ja ja siinäkin jouduttaisiin sitten tutkimaan näitä samoja ongelmia mitkä ihan perustellusti edustaja essayah toi esille mutta tämä rangaistusasteikon muuttaminen osoittaisi tietysti erityistä paheksuttavuutta sitä tekoa kohtaan jos pystyttäisiin osoittamaan että se on tahallinen rikosoikeudessa kaikki rikokset edellyttävät tahallisuutta kuten pahoinpitely ja lievä pahoinpitely edellyttävät ellei teko ole tuottamuksellisesti rangaistu joka tietysti on äärimmäinen poikkeus rangaistavuuteen että mielestäni kuitenkaan ei olisi estettä tähän tietysti nämä ovat semmoisia asioita mitä pitää pohtia mutta jollain laillahan tämä asia pitää pystyä ratkaisemaan jotka tuolla altistavat terveytensä se se sama ongelmatiikka tulee myös niin kuin kerroin tuossa aikaisemmin vaikka poliisin kanssa hän on selkeästi virkamies ja häneen sovelletaan virkamiehen väkivaltaista vastustamista ja vastustamista koskevia säännöksiä tietysti tässä tulisi käyttöalaan lisää tämä virkamiehen vastustaminen että sen ymmärrän että siinä voisi tulla sitä käyttöalan laajennusta lakivaliokunta voi tätä viisaudessaan pohtia ja uskon että siellä riittää asiantuntemusta ja ja asiantuntijoiden kannanottojen perusteella saadaan tästä

terveyskeskusten päivystykset ja niitä voi olla monta muutakin esimerkiksi kotihoito voi olla sellainen tai joku muu vastaava on ihan selkeä juttu kuinka suureksi tämä pitäisi mahdollisesti laajentaa kuitenkin kun puhutaan ensihoitotehtävää tekevistä henkilöistä he monta kertaa menevät sellaiseen paikkaan josta on hyvin pienet ennakkotiedot ei edes tiedetä mitä sieltä on vastaan tulossa sen takia nimenomaan nämä on tässä tekemässäni aloitteessa nostettu

liitto teki kyselyn siihen kuitenkin vastasi

henkilöä ja yli yhdeksänkymmentä prosenttia kertoi kokeneensa työssään uhka ja väkivaltatilanteita tässä tuskin on

luulen että suurempi ongelma meillä tällä hetkellä ovat päihdekäyttäjät ja muut tällaiset vastaavat

ja toimiiko se minä näkisin

nyt oli pakko juosta takaisin ottamaan puheenvuoro kun nyt puhuttiin näistä päihteiden käyttäjistä eli alkoholisteista addikteista nämä nyt lähinnä ja sekakäyttäjät kuuluvat myöskin addikteihin tässäkin kohdassa pyytäisin huomioimaan että alkoholismi addiktioon sairastuminen narkomania ovat myöskin sairauksia ne ovat sairauksia joihin tarvitaan kaksi asiaa tarvitaan geeni ja tarvitaan aine jos on pelkkä aine niin ei tule sairaaksi jos on pelkkä geeni ei tule sairaaksi mutta kun on nämä yhdessä niin tulee sairaaksi ymmärrän varsin hyvin sen lähtökohdan että ensihoitajan täytyy saada tehdä työnsä millä tavalla se tuodaan sinne on hyvä että turvataan esimerkiksi terveyskeskuksessa työskentelevien ihmisten työn tekeminen mikä on se tapa millä turvataan onko se uusi laki vai onko se se että siellä on henkilökuntaa enemmän joka tapauksessa pitää ihmisten saada tehdä työnsä siten että työssä ei tarvitse pelätä se

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään

arvoisa rouva puhemies lakialoite vakuutussopimuslain muuttamisesta tässä lakialoitteessa esitetään muutettavaksi vakuutussopimuslakia muutoksella rajattaisiin vakuutuksenantajan mahdollisuus kieltäytyä myöntämästä kotivakuutusta vakuutuksenhakijan maksukyvyttömyyden perusteella tämä on se asia mistä nyt on puhuttu täällä pitkään eli keneltäkään ei saa evätä kotivakuutusta sen takia että henkilöllä on luottotietomerkintä olemassa sen takia että tänä päivänä se että ei ole kotivakuutusta estää vuokraamasta asuntoa tiedän että nyt on olemassa jo tapoja missä vuokranantaja voi vakuuttaa tuon asunnon mutta kaikki vuokranantajat eivät sitä tee ja tässä esitetään että nyt on annettava on pakko antaa tällaiselle henkilölle kotivakuutus meillä on yksi tämmöinen poikkeus aikaisemmin olemassa vakuutusten osalta ja se on pakollinen liikennevakuutus sen saavat kaikki vaikka kaikilla ei varmasti ole mahdollisuutta eikä ole varallisuutta siihen autoon tai moottoripyörään pakollisen liikennevakuutuksen saa tässä on on kolme kohtaa mitä lakiin esitetään muutettavaksi käyn ne todella nopeasti läpi esitän että sinne lisätään maksukyvyttömyys hylkäysperusteena kuudenneksi b pykäläksi eli että vakuutuksenantaja ei saa hylätä asuinkäytössä olevaan rakennukseen tai huoneistoon liittyvää vahinkovakuutusta sen vuoksi että vakuutusta hakevalla on luottotietorekisterissä maksuhäiriömerkintä

ylipäätään aika monimutkainen jo aikaisemmin mutta tämä takaa sen että

ei tarvitse olla monta vakuutusta ikään kuin päällekkäin ja sitten

a pykälä joka on uusi pykälämerkintä vakuutusmaksu on suoritettava aikaisintaan neljätoista päivää ennen uuden vakuutusmaksukauden tai vakuutuskauden alkamista tämä takaa sen että vakuutuksenantaja vakuutusyhtiö saa maksunsa ja ellei saa niin se voi sanoa tämän vakuutuksen irti minkä jälkeen vuokranantaja voi tietenkin sanoa sen sen vuokrasopimuksen irti tässä olen pyrkinyt ottamaan huomioon sekä yksityisen vakuutusyhtiön puolelta asian että heillä se toimii että myöskin sen että ihmiset saisivat kotivakuutuksen ja pääsisivät huonommastakin asemasta ponnistamaan ehkä uudestaan elämisen alkuun

kuulostaa hyvältä ja tasapainoiselta lakialoitteelta erittäin suurella mielenkiinnolla juuri kuuntelin tätä että kun on velvollisuus antaa vakuutus niin miten sitten vakuutuksenantaja huolehtii siitä ettei tarvitse esimerkiksi muiden vakuutuksensaajien

tässä on haettu hyvin tämä tasapaino tämä on erittäin tärkeä siinä mielessä että esimerkiksi itsekin saan paljon yhteydenottoja ihmisiltä joille on syystä tai toisesta kerääntynyt laskuja esimerkiksi ikäihmisille sairaalassaolon vuoksi ja niitä on mennyt jopa ulosottoon asti ja ja tulee maksuhäiriö ja sitten tulee näitä erilaisia ongelmia sama koskee tietysti myös asunnon vuokraamista ja montaa muuta asiaa oikein hyvin hyvin edustaja tolppanen tuosta on löytänyt sen tasapainon ymmärrän että nämä ovat tosi monimutkaisia ja on hyvin huolellisesti tehty työtä joten kiitos hyvästä lakialoitteesta
arvoisa rouva puhemies täällä on tullut esille tämä ongelma kun olemme täällä keskustelleet monta kertaa näitten ylivelkaantuneitten tilanteesta tilanteesta ja siitä millä tavalla esimerkiksi ihmisten jotka ovat tyhmyyksissään pikavippikierteeseen pikavippikierteeseen elämäntilanne useimmiten vielä nuorilla on tullut sellaiseksi että sitten sen jälkeen ei ole enää ollut mahdollisuutta hakea vuokrasopimusta eikä päästä päästä muutoinkaan monessa asiassa elämässä eteenpäin siinä mielessä

tähän lakialoitteeseen kyllä kannattaa suhtautua ihan ihan vakavasti ja pohtia olisiko juuri tämä se tie ja mahdollisuus jolla tätä asiaa voisi lähteä ratkaisemaan käsittääkseni vakuutusyhtiöillä on jonkunmoista vastaantulemista ollut esimerkiksi niissä tilanteissa kun on näitä vankilasta vapautuvia joitten kohdalla ensinnäkin se asunnon vuokraaminen vapailta markkinoilta saattaa jo kaiken kaikkiaan aika vaikeaa ja sitten todellakin jos sellainen vuokranantaja löytyy on ilmeisesti jotain sentyyppistä vakuutusturvaa kehitetty jossa tämä vuokranantaja pystyy olemaan myöskin myöskin ikään kuin kopin ottajana ja jossa on huomioitu juuri tämä tilanne että sillä henkilöllä joka tulee sieltä

että jos joku asia on on sovitettu ja elämässä yritetään mennä eteenpäin niin siihen löytyisi sitten myöskin sillä tavoin ymmärrystä että niihin niihin elämän olosuhteisiin ei sitten tämä uuden uuden tien ja uuden mahdollisuuden auraaminen elämässä ikään kuin juuttuisi vaan vaan todellakin todellakin pystyttäisiin tämmöisessä tilanteessa tämä vakuutusturva huolehtimaan ja sillä tavalla saamaan ihminen sitten myöskin asunnon asunnon syrjään kiinni

arvoisa puhemies asiahan on todellakin niin että tänä päivänä myöskin vuokranantaja voi ottaa tämän vakuutuksen ja tiedän isoja vuokranantajia jotka tekevät näin he eivät tee tästä asiasta ongelmaa kuten me kaikki tiedämme kotivakuutus on yksi halvimmista vakuutuksista mitä tässä maassa on muutaman kympin per vuosi mutta joillekin se joillekin se on liikaa minä selvittelin tässä syksyllä minulla oli siinä pari kaveria jotka tarvitsivat asunnon kaikki vakuutusyhtiöt läpi ja jokainen kieltäytyi antamasta kotivakuutusta koska näillä kummallakin kaverilla oli luottotietomerkintä se se vain on tilanne jos siinä ei olisi löytynyt sitten sellaista vuokranantajaa kun vuokranantajalle sanottiin että nyt on tilanne tämä että kotivakuutusta ei saa niin vuokranantaja yllätykseksi sanoi että hän voi ottaa sen vastuuvakuutuksen jaetaan se sitten

seuraaville vuokranmaksukerroille jolloinka se ei tullut ylivoimaiseksi hoitaa vitonen per kuukausi nämä ovat näitä asioita missä me puhumme paljon asioista mutta ei oikein tahdo löytyä aina niitä keinoja sitten hoitaa

todellakin täytyy sanoa että tässä pengoimme parinkin ihmisen kanssa ja meidän lakivastaavamme kanssa kunnolla tuota lakia miten me saamme kummallekin puolelle tästä

puhemies tein viime kaudella samantyyppisen laki aloitteen joka myös tähtäsi siihen että kotivakuutuksen tulisi olla

etuoikeutettu vakuutus samaan tapaan kuin esimerkiksi sähkösopimus joka on saatava siitä huolimatta että luottotiedot eivät olisi kunnossa tällä kaudella en ole tätä esitystäni uusinut sen takia että olin siinä käsityksessä että joka tapauksessa ne keskeisimmät vuokranantajat joilleka luottotietonsa menettänyt ihminen päätyy ovat näitä isoja vuokranantajia joilla on paljon asuntoja ja ja joilla on resursseja näiden käyttämiseen esimerkiksi helsingissä on hyvin vaikeaa saada yksityiseltä

luottotiedottomilla ihmisillä on mahdollisuus saada yksityiseltä sektorilta muuten asuntoja mutta ei sitten ole mahdollisuutta sen takia että se kotivakuutus tulee esteeksi olen itse ollut siinä käsityksessä että se asunnon saaminen painottuu niihin suuriin vuokranantajiin

puhemies todellakin on näin että ne suuret vuokranantajat eivät kaikki nykyisin kyllä enenevässä määrin ottavat asukkaan puolesta tämän kotivakuutuksen mutta kun me asumme helsingin ulkopuolella asumme pienemmissä kaupungeissa joissa ei suuria vuokranantajia ole ja joissa on hyvin paljon yksityisiä vuokranantajia yksityiset vuokranantajat antaisivat mielellään asuntonsa koska monesti sitten taas nämä asunnonvuokraajat ovat myös hyvin varmoja vuokranmaksajia koska heidän vuokrastaan huolehtii joku muu kuin he itse hyvin monessa tapauksessa mutta sitten jää saamatta sen takia että ei saa sitä kotivakuutusta tämä on ongelma se on todella hieno asia jos helsingissä on jo nyt niin että

vuokranantajat ottavat sen vakuutuksen ihmisen puolesta mutta kun me emme me emme voi sitä velvoittaa niin minä todellakin toivoisin että lähdettäisiin sille puolelle että se vakuutusyhtiö myöntää sen vakuutuksen myöskin näissä tapauksissa meillä on paljon semmoista pikkusälää joka kasautuu

monen syrjäytyneen ihmisen taikka ilman omaa syytään tähän kurjuuteen joutuneen ihmisen osalle joka kasautuu sinne päälle ja sitten siitä tulee se suuri vuori josta ei pääse yli ja josta kertovat esimerkiksi meidän synkät itsemurhalukumme valitettavasti

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa puhemies ulkomaalaislain neljännentoista pykälän kolmannen momentin mukaan ulkomaalainen voidaan käännyttää maasta

esitunnistamista kolmestatoista ihmiskaupan uhrista yksikään ei pitänyt järjestelmämme tarjoamaa suojelua varteenotettavana vaihtoehtona kaikkien kohdalla kyse ei tietenkään ollut käännytysuhasta mutta se on yksi selkeästi tunnistettu ongelmakohta suojelujärjestelmässämme on myös viitteitä siitä että säännös paitsi altistaa väkivallalle ja hyväksikäytölle myös rohkaisee niihin vaaralliset prostituutioasiakkaat osaavat etsiytyä nimenomaan kolmansien maiden kansalaisten luo koska tietävät että nämä eivät voi turvautua poliisiin käännytyksen uhka nostaa kynnystä myös muulle viranomaisavulle esimerkiksi lääkärihoitoon hakeutumisessa arvoisa puhemies ulkomaalaislain tarkoittama käännytys ei edellytä todennettua seksuaalipalvelujen myyntiä vaan pelkkä epäily aikomuksesta riittää tällaisen epäilyn voi rajakontrollissa oikeuttaa esimerkiksi suomeen pyrkivän kolmannen maan kansalaisen matkatavaroista löytyvä vaatetus seksilelut ja ehkäisyvälineet näin säännöstä on mahdollista käyttää lainsäätäjän tarkoitusta laajemmin kenen tahansa seksuaalisesti aktiivisen yleensä naisen maahantulon estämiseen prostituutioon liittyvän stigman vuoksi käännytyspäätöksen kyseenalaistaminen valitusteitse on vaikeaa ja sen kohteeksi joutuneiden henkilöiden oikeussuoja heikko

rouva puhemies olisin kysynyt edustaja kontulalta meillä kuitenkin ymmärtääkseni ihmiskaupan torjumisohjelmassa ihmiskaupan uhrilla jos hän haluaa tehdä yhteistyötä saattaakseen nämä nämä ihmiskauppiaat vastuuseen on silloin nimenomaisesti oikeus suojeluun ja myöskin sitten karkotusuhka häneltä väistyy ja toki vielä sellaisiin toimenpiteisiin joissa pystytään suojelemaan hänen henkilöllisyyttään ja sitä että syyteprosessi saadaan alkuun tiedän kyllä sen että suomessa näitä päätökseen saatettuja ihmiskauppatapauksia ei juurikaan ole ja ja yleensä sitten on käynyt vielä niin että henkilö on saattanut häipyä maasta siinä vaiheessa kun asioita olisi pitänyt lähteä oikeasti viemään oikeusprosesseihin mutta olisin vielä halunnut edustaja kontulalta kysyä kysyä sitä onko hän huomioinut sen että meillä kuitenkin on olemassa tällä hetkellä se mahdollisuus että jos ihmiskaupan uhri nimenomaisesti haluaa tehdä yhteistyötä viranomaisen kanssa niin hänelle kyllä kaikki se suojelu annetaan koska on tärkeää että ihmiskauppiaat nimenomaisesti saatetaan vastuuseen näissä tilanteissa ja myöskin esimerkiksi sellaiset kansainväliset rikosketjut jotka näihin useimmiten liittyvät pystytään pystytään siltä osin katkaisemaan
arvoisa puhemies suojelun kytkeminen rikostutkintaan on itsessään varsin ongelmallista ja yhdenvertaisuusvaltuutettu on vastikään kritisoinut sitä eihän meillä esimerkiksi jos henkilö saa sydänkohtauksen ehdollisteta hänen saamaansa lääkärihoitoa siinä tilanteessa siihen tekeekö hän rikosilmoituksen jostakin asiasta saati sitten näinkin vakavassa rikoksessa kuin mistä on kysymys tämä kytkentä itsessään on yksi keskeinen tekijä joka aiheuttaa sen että meidän suojelujärjestelmämme ei pysty täyttämään tehtäväänsä mutta sen lisäksi ongelmana on että että suojelujärjestelmään pääseminen edellyttää että tapahtumia tutkitaan nimenomaan ihmiskauppana ihmiskaupparikos on luonteeltaan sellainen että useasti siihen liittyvä dokumentaatio kerääntyy vasta aika pitkän tutkinnan aikana usein henkilöt ovat sillä lailla traumatisoituneita että he eivät välttämättä pysty kertomaan koko tarinaa tai tuottamaan sellaisia dokumentteja jo alusta saakka jotka mahdollistaisivat esitutkinnan aloittamisen ihmiskaupan nimikkeellä esitutkinta käynnistetään jollakin muulla nimikkeellä joka voi olla poliisin näkökulmasta täysin relevantti koska he haluavat käyttää sellaista nimikettä jonka he voivat myös todistaa oikeudessa niin se estää tätä henkilöä pääsemästä suojelujärjestelmään silloinkin vaikka kaikki viranomaiset olisivat itse asiassa yksimielisiä että todennäköisesti tässä on ihmiskaupasta kysymys eli voi olla että suomessa kaikki jotka asiaan ovat jollakin lailla perehtyneitä ovat yksimielisiä että meillä on ihmiskauppatapaus käsillä mutta koska tutkinta ei pysty tuottamaan siitä riittävää dokumentaatiota joka olisi oikeudellisesti kestävää niin tässä tilanteessa henkilölle ei voida tarjota paikkaa suojelujärjestelmässä kolmas ongelma mikä liittyy tähän on se että monesti henkilöt itse saattavat olla haluttomia yhteistyöhön poliisin ja muiden oikeuslaitoksen viranomaisten kanssa sen takia että he pelkäävät esimerkiksi läheistensä puolesta siellä lähtömaassa missään tapauksessa näitä pelkoja ja estoja ei ainakaan vähennä se että on erittäin suuri riski että sen sijaan että sinä saisitkin suojelua joka on on mahdollisesti se mitä mitä ollaan tarjoamassa yhtä hyvin voi käydä niin että esitutkinnan nimikkeeksi valikoituukin joku muu tai muuttuu myöhemmin joku muu jolloinka sinut poistetaan maasta

arvoisa rouva puhemies tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle missä asumisperusteista sosiaaliturvaa rajat ylittävissä tilanteissa ollaan muuttamassa kristillisdemokraateille tämä lakialoite on siinä mielessä hyvin tärkeä ja läheinen ja kytkeytyy puolueen historiaan sillä tavalla että aikoinaan kristillisen liiton aikana kehitysyhteistyöministeri toimi kankaanniemi oli tekemässä lainsäädäntöä jolla mahdollistettiin alun perin se että kehitys ja lähetysyhteistyötä tekevien henkilöitten ei tarvinnut palata kesken näitten jaksojen kotimaahansa varmistamaan että he esimerkiksi heidän lapsensa säilyvät suomalaisessa sosiaaliturvassa silloin elettiin kovinta lama aikaa elikkä niitä yhdeksänkymmentä luvun dramaattisia vuosia ja tietenkin tässä nyt voi anekdoottina todeta että ne olivat niitä vuosia jolloinka bruttokansantuotteen kovasta heikkenemisestä johtuen suomi saavutti sitten sen nolla pilkku seitsemän prosentin kehitysyhteistyötavoitteensa mutta niin kuin tiedämme syyt syyt olivat

joka tapauksessa siihen aikaan ajoittui siis tämä lainsäädäntö ja tämä on tässä talossa jo kerran aikaisemminkin ollut vaarassa lipsahtaa siihen mihin nyt hallituksen esitys toivon mukaan ei kovin tarkoitushakuisesti ole ollut tähtäämässä vaan toivomme että tälläkin kertaa kysymys on enempi vähempi lipsahduksesta kun keskustelua käytiin tästä varsinaisesta hallituksen esityksestä täällä vaikutti siltä että esimerkiksi ministeri mattila tästä asiasta aika lailla niin sanotusti ulkona hänen kanssaan kävin vielä keskustelua sitten tuon lähetekeskustelun jälkeen ja hän totesi että että he ovat ymmärtäneet niin että kun ensimmäisen yhteydenoton jälkeen suomen lähetysseurasta tästä asiasta ei juurikaan mitään yhteydenottoja tullut lähetys ja kehitysapujärjestöiltä tämä asia olisi jollakin tavalla

olevien ihmisten kohdalla elikkä heidän täytyy sitten aika ajoin palata suomeen tämän hallituksen esityksen pohjalta viiden vuoden välein jotta he he säilyvät suomen sosiaaliturvassa tämä kyllä tarkoittaa sitten kun joudutaan tulemaan tällaiseksi pätkäajaksi suomeen jonkunlaista pätkätyötä jota voi olla hyvin vaikea hankkia lyhyelle ajalle tai sitten se tarkoittaa sitä että näitten henkilöitten on suorastaan jättäydyttävä suomessa suomen sosiaaliturvan varaan ja tämähän on aika nurinkurista elikkä

on tultava sitten kokonaan suomen sosiaaliturvan piiriin jotta pysyvät suomen sosiaaliturvassa ja pystyvät sitten jatkamaan sitä ulkomailla oleskelua tällä on iso merkitys koska lähetys ja kehitysyhteistyötehtävissä olevat ihmiset lähtevät pitkille ajanjaksoille näissä tehtävissä toimiminen edellyttää yleensä sen maan kulttuurin ja kielen hyvää oppimista ja voisi sanoa että onko parempaa tapaa viedä suomalaista osaamista ja erityisesti meidän koulutusalan osaamistamme joka monta kertaa kytkeytyy näihin lähetys ja kehitystyötehtäviin vahvasti myöskin terveydenhuoltoalan osaaminen kuin nämä henkilöt jotka pystyvät toimimaan siellä

vuodessa nämä kaikki leikkaantuisivat pois elikkä summa on valtion budjetissa aivan minimaalisen pieni mutta varmasti näille perheille varsin myöskin tietyissä asemamaissa esimerkiksi synnyttäminen on kallista sairaaloissa ja monissa kehitysmaissa on pakko hakeutua johonkin yksityiseen sairaalaan jossa sitten voidaan taata turvallinen synnytys synnytys joka ei ole sairaus niin kuin kaikki tiedämme ei yleensä sisälly tällaisiin niin sanottuihin ulkomaan vakuutuksiin jollainen olisi vaihtoehto näissä tilanteissa näillä ulkomaan vakuutuksilla ilman sitä että siellä taustalla on suomen asumisperusteinen sosiaaliturva nämä maksut nousisivat merkittävästi aika usein lähetys ja kehitysyhteistyöjärjestöt

lähetys ja kehitysyhteistyöhön siinä mielessä täytyy toivoa että tähän asiaan vielä pystyttäisiin valiokunnassa vaikuttamaan olenkin kiitollinen eduskunnan eduskunnan virkamiehille siitä että että sain sain tämän asian tällä viikolla jo tänne keskusteluun koska kun viime viikolla tämä lähetekeskustelu käytiin tämän lainsäädännön osalta niin kuitenkin ne kuulemiset alkavat varmaankin varsin nopeasti valiokunnissa tähän muistaakseni pyydettiin perustuslakivaliokunnasta lausuntoa ehkä voi olla perustuslakivaliokunnan ruuhkan tietäen että se antaa pientä joustoa aikataulun suhteen toinen valiokunta mistä lausuntoa pyydettiin oli muistaakseni työelämä työelämä ja tasa arvovaliokunta elikkä näitten lausuntoja tietenkin odotellaan toivonkin että ne edustajat jotka siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa toimivat pyytäisivät sinne nyt laajasti kuultavaksi näitä kehitysyhteistyötä ja lähetystyötä tekeviä järjestöjä muun muassa lähetysseuraa ja fidaa joilla tässä asiassa on varmaan suomalaisina järjestöinä kaikkein

ole itse asiassa ollut varsinaisesti se lainsäädännön muutoksen syy vaan on ikään kuin kylkiäisenä tullut siellä sen tähden nämä järjestöt ovat heränneet tähän asiaan varsin hitaasti ja huonosti ja nämä yhteydenotot mitä sitten eduskuntaankin tuli tulivat siinä vaiheessa kun lausuntoaika oli loppunut sen takia on saattanut syntyä tämmöinen mielikuva että asia olisi ikään kuin hyväksytty ei suinkaan vaan oikeastaan voisi sanoa että näitten järjestöjen ja niitten edustamien taustayhteisöjen lehdissä keskustelu tästä aiheesta on vasta oikeastaan alkanut ja ihmetys on ollut suuri on kysytty onko hallituksella ihan oikeasti ollut tarkoituksena lähteä tässä asiassa nimenomaan lähetys ja kehitysyhteistyöntekijöitten sosiaaliturvaa tällä tavalla murentamaan kun sitten samanaikaisesti tiedetään että tämä varsinainen esitys mihin tällä puututaan on taas sentyyppinen että sillä nimenomaan helpotetaan ihmisten pääsemistä suomen sosiaaliturvan piiriin elikkä samanaikaisesti kun meillä suomen kansalaiset jotka lähtevät vaativiin lähetys ja kehitysyhteistyötehtäviin ulkomaille pistävät voisiko sanoa elämänsä peliin ollaan valmiit potkaisemaan suomen sosiaaliturvasta ulos niin taas niiden ihmisten jotka tulevat tänne ehkä kohtuullisen lyhytaikaisiinkin työsuhteisiin

pääsemistä suomen sosiaaliturvan piiriin halutaan sitten entisestään helpottaa me tiedämme että tämä liittyy myöskin sosiaaliturvan eksportointikysymykseen joka ei ole aivan yksinkertainen ja jossa pitäisi kuitenkin aina muistaa se että on tärkeätä että työntekijä kuuluu jonkun maan sosiaaliturvaan mutta että ei voida ajatella niin että että sitä

jos ajatellaan koko tätä brexit keskustelua ja sen toteutumista niin loppujen lopuksihan nämä tilanteet olivat pitkälti myöskin sen keskustelun takana mikä isossa britanniassa johti sitten tähän tähän brexitiin ja ylipäätänsäkin voi sanoa että tällainen asumisperusteinen sosiaaliturva euroopan unionin sisällä versus se että monissa maissa on vakuutusperusteinen sosiaaliturva aiheuttaa kyllä näitä tilanteita joissa esiintyy voi sanoa tietynlaista oikeustajun vastaisuutta ja kohtuuttomuuttakin näitä maita ei nyt tällä hetkellä niin kovin montaa ole euroopan unionissa meillä on meillä on ruotsi meillä on suomi tanska joka on opt outannut näissä tapauksissa itsensä ja sitten iso britannia ja irlanti ja ja iso britannia nyt on tehnyt sitten brexitinsä elikkä tässä tilanteessa voisi sanoa että tässä on ikään kuin pienestä asiasta kysymys mutta se kytkeytyy valtavan paljon laajempaan asiaan täytyy vain nyt toivoa että ainakin tämä kohta tästä lähetys ja sosiaaliturva asiasta saataisiin hoidettua

arvoisa puhemies perussuomalaisilla on toiveena että tähän lakiin tulisi hieman muitakin muutoksia kuten edustaja essayah sanoi puheessaan tässä tosiaan ollaan ehdottamassa niin että suomalaisten turva ulkomailla pienenee ja sitten taas tämä tämä vanhastaan ollut neljän kuukauden työskentelyvaatimus poistetaan maahan maahan tulevilta ja tämä tietysti on yksi lisävetovoimatekijä täällä meidän pienessä mutta kuitenkin vauraassa suomessamme ja meidän pitäisi kuitenkin täällä eduskunnassa olla ensisijaisesti suomen ja suomalaisten edunvalvontakoneisto edustaja essayah kertoi tästä historiasta ja siitä miten toimi kankaanniemi perussuomalaisten kansanedustaja on tästä pitänyt huolta hän on erittäin viisas viisas ja kokenut henkilö ja kiitän häntä siitä että hän on tämmöisen asian huolehtinut mikä on nyt poistumassa ja ja tietysti entistä viisaampi nykyään kun on ottanut henkiseksi kodikseen perussuomalaisten arvopohjan sinänsä pidän erittäin tärkeänä tämmöistä kristillistä työtä jota lähdetään tekemään ottaen huomioon sen että sehän on oikeastaan myös parasta parasta maahanmuuttotyötä ja oikeastaan näitten näitten maahanmuuttovirtojen lähtemisen juurisyihin puuttumista koska jos ajatellaan että tämmöiset järjestöt tekevät paljon työtä joka kertoo länsimaisista kristillisistä arvoista lähdetään lähdetään naisten oikeuksista tasa arvosta tyttöjen oikeuksista niin se on ensiarvoisen tärkeää työtä ja lämpimästi toivon että tämä tämä tietysti menee läpi läpi mutta perussuomalaisilla nyt kuitenkin on siellä valiokunnassa hieman toiveita siitä että tämä hallituksen lakiesitys ei kokonaisuudessaan etene jos ei se etene niin silloinhan tämäkään ei toteudu mutta mutta jos hallituspuolueet tämän nyt jyräävät eteenpäin meidän meidän vastustuksestamme huolimatta niin toivon tosiaan että tähän jää tämä poikkeus tämä on äärettömän äärettömän arvokasta työtä

länsimaisia arvoja ja kristillisiä arvoja on hyvä viedä pitkin maailmaa varsinkin tässä tilanteessa kun on olemassa myös toisenlaisia maailmankatsomuksia joissa tyttöjen tyttöjen oikeuksia ja naisten oikeuksia ei nähdä samalla lailla arvokkaina kuin me me näemme täällä

arvoisa puhemies on se vaan kumma kun tässä maassa tuntuu jatkuvasti olevan niin ettei maassa oikeutta saa ken ei itse sitä hanki se vain tuntuu pysyvän pystyssä tämä

edustaja essayahn esittämä lakialoite on erittäin kannatettava mutta tämä ei ole näin sanoisinko pieni tämä on paljon laajempi asia tähän liittyy muun muassa rajaesteet joita on yhteispohjoismaisesti siellä vaikuttaa siihen saako lapsilisiä saako sosiaaliturvaa se sattuuko lapsi syntymään onko naimisissa toisen maan kansalaisen kanssa opiskeleeko vieraassa maassa onko käymässä kotimaassa syntyykö lapsi norjassa ruotsissa suomessa tai islannissa eli kaikki vaikuttaa kaikkeen ja rajaesteet osittain estävät joskus jopa pudottavat ihmisen että mistään ei saa yhtään mitään no meillä nyt joka tapauksessa on olemassa täällä implementoitu yhdistelmälupadirektiivi joka takaa kolmansista maista lähetetyille työntekijöille sosiaaliturvan suomessa ja muistaakseni siinä sanotaan näin että henkilö katsotaan suomessa asuvaksi asuvaksi vaikka hän ei oleskelisi suomessa

on asumisperusteinen sosiaaliturva joka kyllä siis takaa ihmiselle sosiaaliturvan yhdistelmälupadirektiivin kautta silloin kun ihminen tulee kolmansista maista tänne lähetettynä työntekijänä mutta jos täältä lähetetään ihminen kolmansiin maihin työntekijäksi ja sitten katkaistaan sosiaaliturva niin se on kyllä käsittämätöntä minusta tässä on ihan selkeä asia että mikäli siellä säilyvät ne ehdot että henkilö on suomalaisen työnantajan lähettämä tai suomalaisen työnantajan palkkaama niin silloin hän on mutta hänen täytyy olla suomesta lähtenyt sinne tietenkään ei riitä että henkilö menee suomalaisen työnantajan palkkalistoille koska silloin hän voi olla vaikka kiinalainen tai tanskalainen tai norjalainen vaan täytyy olla silloin tietenkin myöskin suomen kansalainen joka menee töihin nämä eivät ole niin yksiselitteisiä asioita minusta tätä asiaa kannattaa kyllä katsoa ja katsoa myöskin ihan tuommoisen tasa arvoisen kohtelun kautta että lainsäädäntö ei ainakaan olisi aukenipa ovi ulospäin tai sisälle päin niin epäoikeudenmukainen ihan oman maan kansalaisiakin ajatellen

rouva puhemies tuossa puheenvuorossani unohdin vielä sanoa että toki suomella on joittenkin kolmansien maitten kanssa näitä niin sanottuja kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia se tarkoittaa sitä että useimmiten näitten taustalla on on ulkomailla esimerkiksi silloin nokia buumin aikana aika nopeasti syntyi kiinaan intiaan tämäntyyppisiä kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia nämä kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset menevät sitten kyllä tämän lainsäädännön edelle mutta se miksi nämä lähetys ja kehitysyhteistyöntekijät

kehittyvissä kehitysmaissa vaan todellakin sitten niissä maissa joissa ei tämäntyyppistä sopimussuhdetta suomella ole siksi tämä on erityisen tärkeä vielä vielä sitäkin ajatellen tässä edustaja ronkainen nosti esille tämän tämän aseman mikä mikä on ulkoministeriön ja sitten esimerkiksi vaikkapa omalla kohdallani tiedän että suomalaisten meppien asema oli jossakin vaiheessa aika erikoinen oltiin hyvin mielellään heittämässä pois suomalaisen sosiaaliturvan piiristä mutta sitten kuitenkin samanaikaisesti oltiin aivan vakuuttuneita siitä että verot pitää suomeen maksaa itse olen sitä mieltä että aivan varmasti verot pitää suomeen maksaa koska ollaan suomalaisen voisiko sanoa demokratian lähettäminä euroopan unionissa mutta se tuntui kummalliselta että siinä sitten kylkiäisenä oltaisiin katsottu että suomalaisesta sosiaaliturvasta kyllä joutaa sitten ulos sehän sehän aiheutti esimerkiksi viime kaudella muutamia erikoisia tilanteita kun oli juuri näitä että että esimerkiksi perheenjäsenen synnyttämisen aika tuli ja sitten jouduttiin katsomaan kuka maksaa jos ei kerta ole suomalaisen sosiaaliturvan piirissä eivätkä nämä asiat kuulukaan sitten enää suomen sosiaaliturvan piiriin sieltä hyvin nopeasti voisi sanoa kohtuullisen korkeitakin laskuja olisi voinut tulla sitten näistä paikallisista sairaaloista ja ja tietenkin näin on kaikissa muissakin tilanteissa mutta erityisesti tässä nämä asiat konkretisoituivat tämä yhdistelmälupa asia minkä täällä edustaja tolppanen mainitsi juuri koskee näitä kolmansista maista tulevia mutta sitten tämä tämä lainsäädäntö tätä eun sisällä tapahtuvaa siirtymistä tässä on tietysti hyvä huomata että tämä koskee juuri nimenomaan tätä eun sisällä tapahtuvaa siirtymistä ja siinä sen

kuukauden rajan poistamista ja sehän tästä tekee sitten ongelmallisen miten tätä asiaa voidaan sitten valvoa tähän mennessä kuitenkin on myöskin edellytetty sitä että riittävät tulot pitää olla henkilöllä joka muuttaa eu maasta toiseen koska on ajateltu että ei eussakaan voi lähteä siitä että tullaan toisen maan sosiaaliturvan varaan elämään

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys johon edustaja essayahin lakialoite liittyy tosiaan vaikeuttaisi tarpeettomasti lähetys ja kehitysyhteistyön tekijöiden asemaa ja on todettu että edustaja kankaanniemi silloin aikanaan joka nykyään on siis perussuomalaisten edustaja silloin aikanaan kristillisten mandaatilla tätä asiaa vei hyvin eteenpäin ja on nyt aivan käsittämätöntä että tätä sinänsä järkevää järkevää lakia ollaan tältä osin muuttamassa mutta kuten täällä edustaja meri hyvin edellä totesi niin tähän hallituksen esitykseen sisältyy sisältyy myös se lakiehdotus joka poistaisi ulkomaalaisilta työntekijöiltä sosiaalitukien saamiselle tähän asti edellytyksenä olleen neljän kuukauden työskentelyaikavaatimuksen mikäli tämä hallituksen alkuperäinen esitys toteutuisi niin vähintään peruspäivärahan verran ansaitseva ulkomaalainen työntekijä saisi myös lyhytaikaisenkin työskentelyn ajalta oikeuden asumisperusteisiin etuuksiin kuten lapsilisään ja sairausvakuutukseen valitettavasti tässä edustaja essayahin sinänsä hyvässä ja perustellussa lakialoitteessa ei ole otettu tähän asiaan kantaa mutta todettakoon nyt tässä yhteydessä vielä kertaalleen se että perussuomalaiset katsovat että hallituksen esittämä lakimuutos olisi omiaan johtamaan kohti halpatyömarkkinoiden syntyä emmekä voi siksikään kannattaa siltäkään osin hallituksen esitystä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan koska euroopan unionille suoritettavien maksujen perusteista on säädetty eun omia varoja koskevassa neuvoston päätöksessä

ja kun momentin määräraha perustuu siten selvästi kansainvälisoikeudellisesti suomea koskevaan velvoitteeseen en katso voivani esitellä edustaja leena meren aloitetta puhemiehen menettely hyväksyttäneen

ollut ihan varma päätättekö keskustelun tähän katselin tässä eduskunnan pöytäkirjamerkintöjä ja katsoin tämmöistä pöytäkirjaa kaksituhattakymmenen ja samaten pöytäkirjaa

näissä on ollut kysymys siitä että edustaja vistbacka on edustaja pirkko ruohonen lernerin kannattamana esittänyt vähennettäväksi miljoonaa yhdistyneille kansakunnille myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuksista ja näissä keskusteluissa on tullut esille samanlaisia perusteita joskin asian myöhemmässä käsittelyssä täällä pöytäkirjassa satakolmekymmentäneljä kautta kaksituhattakymmenen ilmenee että tämä kyseinen talousarvioaloite joka on ollut silloin numero on lähetetty valtiovarainvaliokunnan käsittelyyn ja kun se on palautunut sieltä eduskunnan käsittelyyn niin tässä yhteydessä on kyseenalaistettu sitä voiko voiko tämmöistä esitystä talousarvioaloitetta ylipäätään tehdä koska koska tämä perustuu näihin kansainvälisiin sitoviin sopimuksiin silloin puhemies puhemies on todennut että edustajan esitysoikeuden rajoituksia tulee tulkita erityisen suppeasti eikä katso olevan estettä että se otetaan äänestykseen ja korostan siis että tämä oli ollut valtiovarainvaliokunnassa käsittelyssä tästä syystä esitän että tämä talousarvioaloite kolmesataakymmentä kautta lähetetään valtiovarainvaliokuntaan aloitteen asiallista asiallista käsittelyä varten he voivat sitten siellä mietinnössään katsoa miten asian kanssa menetellään tämä on esitykseni

tässä on nyt sellainen probleema että kun tuossa äsken kysyin että puhemiehen menettely hyväksyttäneen niin siinä vaiheessa

että te te ette hyväksy ja tämäntyyppistä esitystä ei voi tehdä tässä nyt voi ainoastaan riitauttaa puhemiehen menettelyn ja oikeastaan jos tarkkoja ollaan niin sekin meni jo mutta koska ymmärrän että edustaja ei ehkä tiennyt sitä että se olisi pitänyt tehdä tuossa menettely hyväksyttäneen kohdassa ennen kuin keskustelu käynnistetään sallin tämän nyt kuitenkin vielä uudelleen eli kysyn puhemiehen menettely hyväksyttäneen

kiitos arvoisa puhemies toki oletin koska olin pyytänyt tämän puheenvuoron etukäteen että saan kommentoida nimenomaan siihen tiesin etukäteen että puhemies tulee esittämään sitä että sitä ei hyväksytä ja tähän minun puheenvuoropyyntöni kohdistui en tietenkään kehtaa täältä huudella kun minulla on puheenvuoropyyntö meneillään että en hyväksy koetan kuitenkin käyttäytyä täällä korrektisti niin kuin täällä tulee käyttäytyä elikkä en en hyväksy menettelyä ja ja teen esityksen että aloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan käsiteltäväksi asianmukaisesti

arvoisa puhemies tämä menettelytapa on nyt tietysti hieman epäselvä mutta kannatan kuitenkin edustaja meren tekemää ehdotusta siitä että talousarvioaloite

otetaan käsittelyyn tapahtuupa se sitten suoraan valtiovarainvaliokuntaan lähettämisen kautta tai sitten muuta reittiä miten se miten se nyt tässä tässä tulkitaan perusteena on muun muassa se että edustajien aloiteoikeuden

rajoittamiseen tulee nähdäkseni suhtautua erityisen suppeasti ja painotan erityisesti sitä ettei tässä vaiheessa ole kyse tämän talousarvioaloitteen lopullisesta hyväksymisestä vaan vasta sen lähettämisestä valiokunnan tarkemmin arvioitavaksi jolloin perusteiden sille että talousarvioaloitetta käsitellään muista talousarvioaloitteista poiketen tulisi käsittääkseni olla erityisen painavia eli eli tosiaan totean vielä että kannatan tätä edustaja meren esitystä

jos ihan tarkkoja ollaan niin minun ei tarvitsisi hyväksyä tätä ja aloittaa tätä alusta mutta koska haluan olla olla yhteistyössä teidän kanssanne niin aloitetaanpa nyt alusta

että puhemies olisi katsonut näitä aikaisempia ratkaisuja ja katsonut voivansa luottaa valtiovarainvaliokuntaan ja lähettää sen sinne en tiedä onko tätä asiaa puhemiesneuvostossa käsitelty tuossa aikaisemmin mainitsemassani tapauksessa pöytäkirja satakolmekymmentäneljä kautta kaksituhattakymmenen ja pöytäkirja kaksituhattakymmenen on nimenomaan ollut kyse vastaavantyyppisestä tilanteesta jolloin talousarvioaloite on mennyt valtiovarainvaliokuntaan ja se on tullut sitten takaisin eduskuntaan mietinnön ohessa ja silloin siitä on saanut jopa äänestää tietysti

taas on edustaja ruohonen lernerin aloite neljäsataakaksikymmentäyhdeksän jätetty lähettämättä valtiovarainvaliokuntaan tässä nyt on

arvoisa puhemies kuten edustaja meri tässä edellä totean myös omalta osaltani että tarkoitukseni ei ole ei ole se että asia lähetettäisiin perustuslakivaliokunnan käsittelyyn mutta pyytäisin kuitenkin puhemiestä vielä harkitsemaan tätä tätä menettelytapaa näillä esittämillämme perusteilla että myös tämä edustaja meren ja muiden perussuomalaisten allekirjoittama talousarvioaloite voitaisiin lähettää valtiovarainvaliokuntaan samaan tapaan kuin

nyt ei ole tullut esitystä siitä että ei hyväksyttäisi niin totean että menettelytapa on hyväksytty jatkamme keskustelua tästä itse aloitteesta

arvoisa puhemies toki mekin aiomme sitten vaihtoehtobudjettien käsittelyn yhteydessä laajemmin käsitellä asioita mutta haluan kuitenkin todeta että perussuomalaiset ovat tehneet useita useita ryhmäaloitteita ja tuossa tuli mieleen että meillä on myös lakialoite tuosta vanhusasiainvaltuutetun perustamisesta nyt kun myös kristillisdemokraateilla se tuntuu olevan tuossa hyvin esillä niin toivottavasti he tukevat tätä lakialoitetta kun se tulee meillä on työllisyyden hoitoon ja ja

liikkumis ja muuttokuluihin tietynlaisia jotka liittyvät työllisyyteen ja talouteen ja ihmisten liikkumista ja parantaisivat heidän mahdollisuuttaan asua ja tehdä työtä kahdellakin eri paikkakunnalla asumisen kuluihin meillä on talousarvioaloite toisin kuin hallituksella me esitämme lämmityspolttoaineiden veronkorotusta peruutettavaksi mikä vaikuttaa suoraan asumiskuluihin meillä myös ansiotuloverotukseen esitetään alennuksia kohdennettuna erityisesti keskituloisiin jotta jotta myös kysyntä paranisi ja palkansaajien käteen jäisi enemmän varoja

näihin meidän talousarvioaloitteisiin liittyy myös perintöverotus meillähän on siellä lesken aseman ja asumisen merkittävä paraneminen ja sen leskeyden ajan rauhoittaminen perintöverotukselta se lakialoite on vielä tuolla allekirjoitettavana huomiseen iltapäivään asti toivon siihen paljon allekirjoituksia ainakin silloin salikeskustelussa siihen tuli paljon kannatusta ja nyt mielenkiinnolla odotan ovatko ainakin ne ihmiset jotka kannattivat tätä silloin salikeskustelussa allekirjoittaneet sen meillä on hyvin paljon asioita

jo pitkään viidenkymmenen euron omavastuun poistamista muun muassa lääkeomavastuista sitten meillä on vielä määräraha ruoka apuun toivonkin että valtiovarainvaliokunta huolella käsittelee koko ajan ajan jäämässä pois kuten viime viikon torstain kyselytunnilla kuulimme kuinka edustaja niikko sanoi että se jäi viime syksynä pois kun perussuomalaiset jäivät pois hallituksesta tämä oli erittäin erittäin huolestuttava uutinen lisäksi olen hyvinkäälle hakenut pieniä rahoja tiehankkeisiin tiedän että ne eivät aina hyvin menesty mutta tosiaan toivon että joskus nämä edustajienkin hankkeet menevät eteenpäin sydäntäni lähellä ovat myös eläinten oikeudet niin kuin olen kertonut tästä syystä olen hakenut suomenhevosliitolle suomenhevoskannan säilyttämistä varten rahaa ja myös sairaiden ihmisten avustajakoirien kouluttamiseen avustajakoirahan on väline joka auttaa sairasta ihmistä liikkumaan ja lääkkeiden saannissa tämäkin on semmoinen asia joka helposti unohtuu mutta jutellaan näistä lisää kun vaihtoehtobudjetit

rouva puhemies edustaja essayah kävi jo aika yksityiskohtaisesti läpi meidän talousarvioaloitteitamme yhteenvetona voisi todeta että se on todellinen vaihtoehto niin kuin vaihtoehtobudjetin tulee olla yleensä politiikassa sanotaan että ei ole muita vaihtoehtoja kuin se mitä hallitus esittää jos valtion talousarvio on on suuruusluokaltaan viisikymmentäviisi miljardia ensi vuonna niin kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti poikkeaa siitä noin yksi pilkku neljä prosenttia sanoisin että kyse on ihan tahtotilasta siinä on hyviä esityksiä esitämme lisämenoja reilun kahdeksansadan miljoonan euron edestä mutta vastaavasti pystymme osoittamaan säästöjä tai tulonlisäyksiä oikeastaan enemmän kuin meillä on on lisämenoja eli meidän vaihtoehtobudjettimme jättäisi valtion kassaan liki seitsemän miljoonaa euroa enemmän kuin hallituksen tekemä esitys pari asiaa nostaisin siitä mitkä myöskin edustaja essayah mainitsi me panostaisimme lapsiperheisiin yhteensä noin sataviisikymmentä miljoonaa euroa ja ikäihmisiin taas reilu kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa tällä me haluamme osoittaa että on olemassa vaihtoehtoja hallituksen esitykseen mutta niin kuin aina kristillisdemokraatit harjoittavat vastuullista ja rakentavaa

arvoisa rouva puhemies tässä on hyvin helppo yhtyä näihin edustaja östmanin sanoihin ja todellakin muistuttaa siitä että meidän vaihtoehtobudjetissamme on kysymys vain noin kahdeksansadan miljoonan euron muutoksista budjettiin ja kuitenkin näillä ihan selkeästi pystytään tiettyjen ihmisryhmien elämään ja elämisen laatuun tekemään kohdennettuja muutoksia joilla on merkitystä ja siinä mielessä ilolla sitten odotan sitä kun pääsemme tästä vaihtoehtobudjetista kokonaisuutenaan keskustelemaan ja myöskin sitten kuulemaan kaikkien muittenkin oppositioryhmien vaihtoehdot vielä näistä omista talousarvioaloitteistamme jotka myöskin liittyvät ryhmän vaihtoehtobudjettiin nostaisin

energia alan koulutukseen ja tutkimusyhteistyöhön varmasti luodaan sellaisia uusia innovaatioita joilla parannetaan maamme energiaomavaraisuutta ja samalla myöskin luodaan uusia vientimahdollisuuksia me esitämme lisäpanostuksia joukkoliikenteen ostopalveluihin erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiva joukkoliikenne on tärkeä niin talouden kuin myöskin ympäristön kannalta sitten myöskin meillä on varsin mittavia panostuksia ollut sisäilmaongelmien tutkimiseen ja näitten asioitten selvittämiseen myöskin on energia avustukset pientalojen energiaremontteihin tämä on tilanne joka vielä erityisesti koskee ikäihmisiä jotka monta kertaa asuvat näissä vanhoissa viisikymmentä viiva kuusikymmentä luvuilta olevissa taloissa ja näissä tilanteissa sitten varmasti autetaan kustannusten hillitsemisessä ja samanaikaisesti myöskin tuetaan energian säästämistä omissa nimissäni olevista talousarvioaloitteista mainitsen vielä tämän joka oli viime vuonnakin elikkä viadia ry joka tekee äärimmäisen tärkeää työtä vankien ja vapautuneitten vankien yhteiskuntaan sopeuttamisessa täällä aikaisemmin keskustelimme muistaakseni edustaja tolppasen juuri siitä millä tavalla esimerkiksi nämä henkilöt joilla ovat luottotiedot menneet pääsevät kiinni omaan asuntoon viadia on tämmöinen vapaakirkkotaustainen järjestö joka tekee äärimmäisen hyvää ja tärkeää työtä ja tarjoaa tukea niille ihmisille joilla useimmiten kun tuolta vankilan porteilta lähtevät on todella se muovikassi kourassa eikä juuri mitään muuta muuta apua olemassa tällaiset järjestöt tulevat sitten heidän avuksensa ja tukevat sitä yhteiskuntaan sopeutumista tähän jos satsaukset ovat sellaisia jotka maksavat itsensä takaisin jos me saamme rikoskierteen katkaistua jos me saamme ihmisen palautettua yhteiskuntakelpoiseksi se on varmasti sellainen taloudellinen satsaus joka on järkevä vielä talousarvioaloite sataviisi jossa määrärahaa haluttaisiin liikunnan yhdenvertaisuuden lisäämiseen tänä päivänäkin meillä on niitä perheitä joilla ei ole varaa lapselle liikuntaharrastusta olla tukemassa hallituksellakin on ollut esitys jossa halutaan tukea sitä että vähintään yksi harrastus olisi jokaisella lapsella ja erityisesti haluaisin vielä kohdentaa tätä liikuntapuolen harrastuksiin